arvoisa puhemies maapalloa uhkaavan ilmastonmuutoksen rajoittaminen ja sitä koskeva pariisin ilmastosopimus päästövähennystavoitteineen edellyttää että suomen tulee siirtyä muiden maiden ohella vauhdikkaasti kohti puhtaampia energiaratkaisuja joista tämän hallituksen

on jo kaivattu vanhan syöttötariffijärjestelmän sulkeuduttua kiitos siis hallitukselle tämän esityksen tuomisesta nyt eduskuntaan tarjouskilpailuun perustuva teknologianeutraali tukimalli jollaista me myös esitimme vihreässä energiavisiossa on hyvä edistysaskel kohti kasvavia uusiutuvan energian investointeja uusi tukimalli tuo tuuli biokaasu puupolttoaine aurinko ja aaltoenergiainvestoinnitkin lähemmäs samaa viivaa energiantuotantomuotojen laajuuteen nähden tavoite enintään kahden terawattitunnin sähkön vuosituotannosta on kuitenkin melko vaatimaton enempäänkin olisi rahkeita lakiesityksessä on arvioitu ettei asetettu tavoite johda kovinkaan suureen uusien toteutettavien voimalaitosten

anteeksi nyt pyydän neuvonpidot salin ulkopuolelle

suomen on kuitenkin muun maailman ohella vähennettävä päästöjään nopeasti vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä uusiutuvan energian kasvutavoitteiden tulee olla kunnianhimoisempia vihreässä energiavisiossa tavoitellaan kolmeakymmentä terawattituntia terawattituntia lisää tuulisähköä ja kymmentä terawattituntia aurinkosähköä vuoteen kaksituhattakolmekymmentäviisi mennessä sähkön tuotannon ohella kasvutavoitteena pidämme myös biokaasun tuotannon ja käytön lisäämistä ennen kaikkea liikenteessä noin kahdenkymmenen terawattitunnin verran teknologianeutraalin perusmallin lisäksi saatettaisiin tarvita suunnattua investointitukea tai tarjouskilpailua uusille innovatiivisille mahdollisesti nousussa oleville energiaratkaisuille jotka eivät markkinaehtoisesti vielä kasva riittävästi arvoisa puhemies lakiesityksessä on eräs heikko kohta joka liittyy aurinkoenergiaan hallituksen malli nimittäin jättää kokonaan uuden tukijärjestelmän ulkopuolelle asuntojen aurinkosähköjärjestelmät ja myös sellaiset aurinkosähköjärjestelmät joissa jokin yritys kokoaa niitä isommaksi paketiksi asuntojen tai yritysten käyttöön

aikana tässä kohtaa olisi hyvä kysyä hallitukselta ja vastaavalta ministeriltä millaisia suuntaviivoja on laadittuna ensimmäisen kaksivuotiskauden kaksivuotiskauden jälkeiselle ajalle ja miten uusiutuvan energian vauhdittamista jatketaan tämän testijakson jälkeen

uusi tukimalli on huomattavasti parempi ja kustannustehokkaampi kuin vanha syöttötariffi nyt uusiutuvan energian tuki on sidottu sähkön markkinahintaan kuten pitääkin arvoisa puhemies uuden tukijärjestelmän malli uusiutuvalle energialle on siis pääasiassa kannatettava ja hyvä sen koko kuitenkin on turhan vaatimaton tarvitsemme lähivuosina paljon enemmän lisää uusiutuvaa energiantuotantoa kuin kaksi terawattituntia

arvoisa rouva puhemies pidän viimein saatu tämä hallituksen esitys eduskunnan käsittelyyn tämä uusi tarjouskilpailujärjestelmähän on osa hallituksen ilmasto ja energiastrategian toteuttamista ja tavoitteena tietenkin on tuoda suomen suomen sähkömarkkinoille lisää lisää uusiutuvaa energiaa uusiutuvaa sähköä ja entistä kustannustehokkaammin tämä on todellakin tehokkaampi ja kustannustaloudellisempi järjestelmä kuin vanha syöttötariffijärjestelmä ja ja pidänkin hyvänä että tähän on sisällytetty mahdollisuus menestyä myös muilla tuotantomuodoilla kuin pelkästään tuulella joka sekin on tärkeä tässä hallituksen esityksessähän mainitaan että uusilla voimalaitoksilla niin tuuli biokaasu puupolttoaine aurinko kuin aaltovoimallakin on

mahdollisuus tähän tarjouskilpailuun osallistua kiinnitän erityisesti huomiota siihen että myös chp tuotanto voisi menestyä tässä sikäli kuin uutta kapasiteettia rakennetaan sähkön ja lämmön yhteistuotanto josta lämpö hyödynnetään kaukolämpönä on todellakin tehokkaimpia myös ilmaston kannalta ystävällisimpiä tapoja hyödyntää hyödyntää biomassoja ja sen takia pidänkin hyvänä ja toivon että se tässä uudessa tarjouskilpailussa myös menestyy kiinnitän nyt huomiota myös siihen että uusiutuvan energian kapasiteetti lisääntyy varsinkin tuulen ja toivon mukaan myös auringon osalta tarvitsemme säätömekanismeja tarvitsemme kysyntäjoustoa toivonkin että tässä älyverkkotyöryhmässä joka nyt sähkömarkkinoiden sähkömarkkinoiden kehittämistä pohtii otettaisiin vakavasti huomioon tämä kysyntäjousto ja sen edistäminen markkinaehtoisesti ja myös lainsäädännöllisin toimenpitein tarvitaan kun uusiutuvan energian kapasiteetti sähköntuotannossa kasvaa

värderade fru talman arvoisa rouva puhemies uusi järjestelmä uusiutuvan energian tukemiseksi on hyvä asia se on ratkaiseva ilmastotavoitteidemme saavuttamisen kannalta on uusi järjestelmä jonka käsittelyä tulee olemaan mielenkiintoista seurata valiokunnassa esityksessä todetaan että ahvenanmaalla sijaitsevia hankkeita ei voi sisältyä tukijärjestelmään ahvenanmaan itsehallintolain mukaan elinkeinotuki kuuluu ahvenanmaan toimivaltaan ei kuitenkaan ole olemassa oikeudellisia esteitä sille että ahvenanmaan hankkeet saisivat tukia ja voisivat sisältyä tähän järjestelmään jos vain poliittista tahtoa on

tämäntyyppisiä panostuksia viimeksi kun tuulivoimatukijärjestelmää valmisteltiin mauri pekkarisen ollessa asianomainen ministeri oli selvää että oikeudellisia esteitä ei ole asiaa selvitti myös perustuslakivaliokunta joka lausunnossaan seitsemänkymmentäkaksi kautta kaksituhattaneljätoista totesi että ahvenanmaan osallistumiselle ei ole olemassa oikeudellisia esteitä siksi toivon että tehtäisiin pieni muutos joka mahdollistaisi ahvenanmaalla sijaitsevien hankkeiden tukemista uuden järjestelmän kautta tämä tukisi smart energy island hanketta jonka työ ja elinkeinoministeriö yhdessä ahvenanmaan kanssa on lanseerannut muun muassa tekesin ja finpron tuella monet suomalaiset yritykset osallistuvat myös tähän hankkeeseen jonka tarkoituksena on käyttää ahvenanmaata testialueena ja esittelytilana suomalaisille teknisille innovaatioille joista voi tulla uusia vientituotteita nämä tukisivat suomen taloutta samalla kun ne edistäisivät innovaatioita ympäri maailman ilmastopäästöjen vähentämiseksi tämä on äärimmäisen tärkeä asia ahvenanmaan hankkeiden tukemista puoltaa myös se että ahvenanmaan hankkeet voivat olla erittäin tehokkaita koska ahvenanmaalla tuulee eniten koko maassa aurinkoisten tuntien määräkin on suurin tämä taas tarjoaa hyvät edellytykset kustannustehokkaille hankkeille jotka auttavat suomea saavuttamaan kansainväliset ilmastotavoitteensa kiitos

arvoisa rouva puhemies kiinnitän huomiota lähinnä muutamaan asiaan lakiesityksessä ensimmäinen asia koskee aitoa tavoitetta jolla pyritään teknologianeutraalisti lisäämään puhtaan energian uusiutuvan energian tuotantoa suomessa tavoitehan on aivan erinomainen siitä ei ei ole mitään kritiikkiä mutta kun kysymys liittyy teknologianeutraalisuuteen niin esimerkiksi yksi asia tässä on tullut esille tähän ei kuitenkaan kuulu vesivoima tämä vesivoimakysymys on hyvä keskustella täällä eduskunnan puolessa olemassa myöskin vesivoiman pientuotantoa ja vastaavaa kysymyshän oli mahdollisimman kustannustehokkaasti puhdasta energiaa suomeen ja siinä suhteessa mielestäni myöskin tämä täytyy avoimesti ottaa täällä eduskunnassa esille mikäli näkökulma on että vesivoimaa ei saa tuottaa suomessa lisää on myöskin muita keinoja estää sen tuottaminen mutta tarvitseeko sen olla myöskin tässä mukana jos ja kun todennäköisesti se on erittäin kustannustehokas keino tuottaa uusiutuvaa puhdasta energiaa toinen kysymys liittyy siihen että meidän täytyy täällä keskustella kuinka kustannustehokkaasti me voimme maksimaalisesti toimia nythän tämä malli on huomattavasti parempi kuin aikaisempi jossa tuettiin voimakkaasti tuulivoimaa se yleistyi ja sitä vietiin eteenpäin hienoa mutta kysymys on että me maksamme erittäin runsaasti seuraavien seitsemän vuoden aikana tuulivoimalle tukea ja tällä hetkellä jo on osoitettu että tuulivoima taitaa olla ilman tukiakin ehkä todennäköisesti kustannustehokkain tapa tuottaa hienoa näin mutta nyt on on se kysymys että me katsomme tarkasti mitkä ovat nämä maksimikustannukset maksimikustannukset varsinkin kun nyt on kysymyksessä esityksessä kahdentoista vuoden tuki siinä suhteessa yksi keskustelunaihe voi olla pitääkö sen olla näin pitkän aikaa onneksi siihen on tehty tiettyjä rajoitteita siinä suhteessa että tämä vuotuinen tukibudjetti ei mene liian pitkälle kolmas asia jonka haluan nostaa esille liittyy bioenergiakysymykseen nythän tässä esityksessä ei ratkaista esimerkiksi sitä haastetta mikä tällä hetkellä suomen sahoilla on että suomen sahat ovat tietyllä tavalla tuki tuki instrumenttien ulkopuolella

joku toinen energiamuoto esimerkiksi tässä tapauksessa metsähake on erilaisessa asemassa meidänhän pitäisi löytää tällaiset mallit jotka asettavat tasavertaiseen asemaan erilaiset erilaiset vaikkapa biopohjaiset tähteet ja ja totta kai myöskin saman tien jätteet ja toinen kysymys on se mitä tapahtuu seuraavina vuosina eu tasolla liittyen biopuoleen ja bioenergiaan ja kannattaa ottaa tässä tarkasti huomioon myöskin kuinka paljon me sidomme sitten vielä viimeisenä kohtana nythän tässä on kysymyksessä jälleen yksi uusi yritystuki sen funktiohan on aidosti ilmasto ja energiapoliittinen ja se on hyvä ja uusiutumista edistävä mutta se tulee mielenkiintoiseen saumaan siinä suhteessa että samaan aikaan meillä on yritystukityöryhmä joka miettii mitenkä uusitaan uusitaan yritystukia ennen kaikkea innovatiivisempaan suuntaan ymmärrän sen funktion että halutaan ja tarvitsee saada nopeasti uusiutuvaa puhdasta energiantuotantoa ilmastopoliittiselta kannalta mutta

kannattaa avoimesti täällä

arvoisa puhemies edustaja jaskari otti esille tässä muun muassa sen tarvitseeko tuulivoima vielä tukea itse suhtaudun tähän teknologianeutraaliuteen erittäin myönteisesti ja koko tukimalli mallina sinänsä on paljon parempi mutta mitä tulee tuohon tuulivoimaan niin tietysti kannattaa muistaa mitä tällä järjestelmällä tuetaan ja kuinka paljon jos vuositason tavoite liikkuu niinkin pienessä luvussa kuin se tässä esityksessä on kaksi terawattituntia vuositasolla ja meillä on tällä hetkellä rakennusvalmiita vielä toteutumattomia tuulivoimahankkeita kahdentoistatuhannen terawattitunnin edestä niin vaikka tuo koko kaksi terawattituntia menisi tuulivoimalle mitä ei tule tapahtumaan niin sinne jäisi vielä rakentamatonta potentiaalia kymmenentuhatta terawattituntia joten en näkisi suurena pelkona sitä että tässä nyt tulee valtavat tukisummat tuulivoimalle malli on teknologianeutraali ja volyymiltaan varsin pieni

rouva puhemies tästä oli juuri kysymyskin että meidän pitää joka puolelta huolehtia että se on täysin teknologianeutraali ja sen takia sanoinkin että kaikkia jotka pystyvät tekemään uusiutuvaa puhdasta energiaa kustannustehokkaammin silloin katsotaan objektiivisesti meidän pitää myöskin pitää huolta ettei ole mitään muita tukia mukana tässä kilpailun muodossa ettei tulisi tällaista kombinaatiota siinä ei missään tapauksessa olla tuulivoimaa vastaan vaan kysymys on siitä että kaikki pääsevät samalle viivalle
arvoisa

puhemies valtioneuvoston viime vuonna julkistamassa kansallisessa energia ja ilmastostrategiassa linjataan pitkän ajan tavoitteeksi hiilineutraali yhteiskunta päästöjen vähentämiseksi ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi korostuu uusiutuviin energialähteisiin perustuvien energiatuotannon ratkaisujen tärkeys hallituksen esitys tuotantotukijärjestelmän niin kutsutun preemiojärjestelmän käyttöönottamiseksi on askel eteenpäin kyseinen tuotantotukijärjestelmä toimisi kannustimena uusiutuvan energian hyödyntämiseksi sähköntuotannossa lisäksi koska tuotantotukijärjestelmä on tarjouskilpailuun perustuva ja siinä keskeinen kriteeri on kustannustehokkuus kannustaisi järjestelmä osaltaan myös sähköntuotannon kehittämistä kustannustehokkaammaksi tällä hetkellähän maamme energiapolitiikan ohjauskeinot ovat monin paikoin epäjohdonmukaisia

on kuten tiedämme uusiutuva energialähde ja teknologianeutraalisuuden kannalta olisi perusteltua että vesivoiman sisällyttämistä tuotantotukijärjestelmän piiriin vielä harkittaisiin se on selvä että maamme merkittävä uusi vesivoimapotentiaali on ehkä jo rakennettu mutta joka tapauksessa teknologianeutraalisuuden näkökulmasta tämä kysymys vaatii vielä huolellista tarkastelua ja ja perusteluja eduskunnalta lakiesityksen jatkokäsittelyssä

arvoisa rouva puhemies tämänkaltaisien tukijärjestelmien luomisessa sinänsä kannattaisi lähtökohtaisesti olla varsin pidättyväinen koska kun tämänkaltaisia tukia laaditaan niin niillä on toki omalta osaltaan myöskin markkinoita ohjaava ja ehkä vääristäväkin vaikutuksensa jos kuitenkin ympäristöllisistä ja ilmastopoliittisista syistä tällainen tukijärjestelmä halutaan luoda niin kun se on teknologianeutraaliksi sanottu olisi syytä varmistua siitä että se myös aidosti teknologianeutraali olisi edustajat jaskari ja tuppurainen käyttivät erinomaisen hyvät puheenvuorot joissa nostivat esille myös tämän kysymyksen

käytännössä meillä suomessa ei ole tällä hetkellä tiedossa muuta uutta vesivoimahanketta kuin mahdollinen sierilän rakentaminen niin pidän vähän erikoisena että tässä ei olla nyt luotettu meidän omaan ympäristölainsäädäntöön vaan jo automaattisesti on rajattu vesivoima pois tämän tuen potentiaalisten saajien joukosta varsinkin kun huomioidaan että tällä hetkellä ihan aiheellisestikin vesivoimaan

arvoisa puhemies hyvä että tämä vesivoimakysymys nousee tässä keskustelussa esille se on nimittäin merkittävä tämän lakiesityksen tavoitteena käsittääkseni käsittääkseni on se mikä oli vanhan syöttötariffijärjestelmänkin tavoitteena tämä esitys vain on paljon parempi eli pyrkimys on kun markkinaehtoisesti nämä uudet energiamuodot eivät vielä

vesivoima ei kuulu siihen ryhmään uusiutuvaa energiaa joka ei markkinaehtoisesti jo nykyisin pärjäisi sen takia mielestäni on perusteltua että se on rajattu tässä ulkopuolelle

arvoisa puhemies juuri näin tietysti on että eri teknologiamuodot ovat erilaisessa asemassa ja kuten aiemmassa puheenvuorossani totesin niin esimerkiksi kalatalousvelvoitteiden jatkuva ankaroituminen aiheuttaa vesivoimalle omia erityishaasteitaan ja jos aidosti pyritään teknologianeutraaliin tukeen uusiutuvien energialähteiden osalta niin olisi kyllä hyvinkin perusteltua että tuesta aidosti teknologianeutraali myös tehtäisiin ja vesivoima sen piiriin sisällytettäisiin

puhemies on aivan välttämättömän tärkeää että suomi pyrkii maksimoimaan kaiken oman uusiutuvan energian käyttönsä pitää aina muistaa mikä on se mitalin toinen puoli ja se on tietenkin se että me käytämme fossiilista polttoainetta mikä ei tässä tilanteessa millään lailla ole perusteltua onhan ilmastopolitiikka kuitenkin ylikansallista

huonosti edustaja jaskarin puheen mutta en oikein ymmärtänyt sitä logiikkaa että tuet olisivat jotenkin ongelma ongelma biotuotetehtaan raaka ainehankinnassa minusta päinvastoin ne tukevat sitä sahalaitoksilta tulee sivutuotetta jolle muuten ei ole oikein markkinoita ja sitten tuki neitseellisen raaka aineen hankintaan takaa sen että raaka ainehankinnassa on riittävä volyymi volyymi tällainen kuviohan on toteutumassa nimenomaan kemijärvelle suunnitellussa biotuotetehtaassa joka hyödyntäisi sekä keitele groupin paikallista sivutuotetta vähän kauempaa kuusamon pölkky oyn tuottamaa sivutuotetta ja sen lisäksi neitseellistä raaka ainetta mutta kyllä kalatalousvelvoitteista pitää muistaa se että jos euroopan paras lohijoki on aikoinaan tuhottu niin pitää olla vastuu myös siitä että jokiyhtiö valtion ohella panostaa sen lohen palauttamiseen
arvoisa

puhemies tämä on hyvää keskustelua ja kuvastaa oikeastaan juuri sitä problematiikkaa mikä meillä kaikkien näiden tukien kanssa on olemassa kuten edustaja jaskari sanoi samaan aikaan kun puhumme siitä että leikkaamme yritystukia luomme uutta nostaisin esille nyt kuitenkin sen tosiasian että nyt tälläkin tukimäärällä syntyy varmasti edustaja halmeenpää tuulivoimaa silloin me tarvitsemme säätövoimaa ja silloin me tulemme väkisinkin keskusteluun muun muassa vesivoimasta joten siinä mielessä kun teknologianeutraliteetti on minulle sitä että se on aidosti neutraali sen vesivoiman tulisi olla mukana

tietysti pitkän aikavälin tavoitteena on hyväkin olla se että tukijärjestelmistä voidaan luopua ja energiatuotantomuodot toimivat markkinaehtoisesti mutta tällä hetkellä näin ei vielä ole kaiken uusiutuvan energian osalta poikkeuksena kylläkin suuren mittaluokan vesivoimahankkeet mitä vesivoimaan sinänsä tulee niin säätövoimaa on täällä pohjoismaisilla markkinoilla jo hyvin runsaasti tarjolla itse edustan sitä koulukuntaa joka ei rajaa energiantuotantoa ja säätövoiman käyttöä suomen rajojen sisäpuolelle vaan meidän on järkevää tehdä pohjoismaista yhteistyötä ja pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla säätövoimaa totta vieköön runsaasti on tuulivoimaa kuitenkin voitaisiin rakentaa vielä viisitoista terawattituntia lisää nykyiseen kapasiteettiin nähden ilman että minkäännäköisiä säätövoima siirtoyhteys tai kysyntäjoustokysymyksiä rajoitteena tulisi vastaan

arvoisa rouva puhemies sähkön nimeen vannotaan tänä päivänä monessa ja hyvä niin mutta on myös hyvä että kiinnitetään huomiota siihen millä tavalla tämä sähkö tuotetaan meillä kuitenkin euroopassa on paljon sellaista sähköä joka joka ei ole kovinkaan puhdasta myös esimerkiksi sähköautoista puhuttaessa on on hyvä nostaa keskusteluun myös näitä elinkaari ja ympäristönäkökulmia jotka eivät tänä päivänä välttämättä niiden käyttöä ihan niin vahvasti enää alleviivaakaan edustaja jaskari nosti esille aiemmin tuossa keskustelussa tärkeitä huomioita muun muassa tämän teknologianeutraaliuden se on hyvä että etsitään keinoja niin että emme enää ohjaa tukia vain jollekin tietylle poliittisten ideologioiden ideologioiden mukaan vaan vaan etsitään mallia jossa

ja ja hyötysuhdetta voidaan parantaa mutta minun mielestäni myös siinä tällaisten hankkeiden yhteydessä pitää muistaa kalatiet sen pitäisi olla itse asiassa velvoite olla itse asiassa velvoite näille toimijoille jo tänä päivänä että kun näitä kehitystöitä tehdään vaikkapa sähköntuotannon vahvistamiseksi vanhassa jo valjastetussa koskessa niin silloin sen parina pitää aina olla yhtiön itse maksamat riittävät ja toimivat kalatiet minun mielestäni se olisi luonnonkin kannalta oikea ratkaisu

puhemies on hieno asia että tässä salissa näyttää olevan hyvin laaja yhteisymmärrys hallituksen hyvästä esityksestä uusiutuvan se on hieno asia koska energiapolitiikkahan on pitkäjänteistä politiikkaa kvartaali on monta kertaa kaksikymmentäviisi vuotta ja sen takia on hyvä että täällä on näin laaja laaja tuki tälle hankkeelle tämä esityshän tukee kolmella tavalla hallituksen tavoitteita ensinnäkin päästöjen vähenemisen ja fossiilisten polttoaineitten vähentämisen osalta se tukee työllisyyden osalta koska uusiutuvan energian investoinnithan jättävät ja tuovat työtä pääasiassa kotimaahan joka on on tietysti hyvä ja tarpeellinen asia myöskin maakuntiin ja eri puolille suomea syntyy näitä työllistäviä hankkeita ja sitten kolmantena omavaraisuuskysymyksen osalta meillä edelleenkin liian paljon

maan rajojen ulkopuolelta ja uusiutuvan energian lisääminen parantaa tätäkin vaihtotasetta kauppatasetta joka on hyvä hyvä asia itse olisin myös nähnyt vesivoiman tässä tukijärjestelmän piirissä samoin kuin täällä monet kollegatkin ovat ovat todenneet haluan nostaa vielä pari muuta näkökulmaa tähän kokonaisuuteen ensinnäkin eilen oli tilaisuus vierailla vierailla eräillä maatiloilla joissa on kehitetty tätä biokaasutuotantoa ja voi sanoa näin että viime vuosien aikana teknologia tässä on kehittynyt valtavalla tavalla siellä on todella iso potentiaali tulevaisuudessa hajautetun sähkön ja kaikkea kaasuntuotannon ja ja muitten tuotteiden osalta ja toivon mukaan ne pärjäävät tässä kilpailussa sahojen osalta kuten edustaja jaskari kannan huolta siitä että meille tuodaan paljon paljon haketta tuolta venäjältä ja se vääristää tietyllä tavalla ainakin osassa kaakkois suomea itä suomea jopa oulua myöten sahojen tilannetta purut ja ja kuoret eivät käy kaupaksi kun meille tulee tuontihaketta tähän pitäisi jotain järjestelmää pystyä rakentamaan jotta kotimainen pärjäisi paremmin

arvoisa puhemies itse asiassa kommentoin nyt niitä puheenvuoroja mitä tässä on on käyty koska nämä ovat olleet hyvin mielenkiintoisia edustaja halmeenpäälle voi sanoa sen että hän puhui ensin teknologianeutraaliuden puolesta mutta on valmis rajaamaan sitten tiettyjä teknologioita ulkopuolelle ei kovin loogista mutta energiapolitiikka on osana myöskin talouspolitiikkaa ja halmeenpää tukeutuu säätövoiman osalta tuontienergiaan mikä taloudellisesti ei ole järkevää ehkä tässä kilpailutuksessa uusiutuvan tuotannolle täytyisi laittaa jonkinnäköinen säätövoiman tuotantovelvollisuus tämä voisi olla olla kyllä ratkaisu siihen ohjautuuko tämä uusiutuvan tuki nyt tuulivoimalle mutta jos tuulivoima näitä kilpailutuksia voittaisi ja olisi säätövoimavelvoite se voisi auttaa sitten nimenomaan sitä hajautettua chp tuotantoa jonka perään halmeenpääkin halmeenpääkin täällä kuulutti tässä tuessahan on tietysti tilanne se että kaksi terawattituntia on tämä kokonaismäärä joka kilpailutetaan kahdessa osassa minun mielestäni kaksi terawattituntia on sopivan kokoinen ja siksikin että kilpailutus tehdään osassa ensimmäisen kilpailutuksen jälkeen me voimme katsoa vielä sitä että mihin tämä tuki ohjautuu ja ja jos on tarpeen jotain säätämistä sen osalta tehdä vielä sitten se on mahdollista tehdä honkonen otti esille täällä mielestäni aivan tärkeän asian nimenomaan juuri nämä chp laitosten edellytykset tosiasiallisesti osallistua tähän kilpailuun ja ja katsonkin että se olisi talousvaliokunnassa kun tätä esitystä viimeistellään sitten katsottava tarkemmin jaskari otti esille sen että vesivoima on rajattu pois ulkopuolelle tästä kilpailusta ja tämä on herättänyt keskustelua aika voimakkaasti vähän joka suunnalla tämä on sellainen asia jonka kanssa valiokunnassa täytyy täytyy sitten sitten katsoa onko meillä oikeasti vain yksi yksi vesivoimahanke sierilä joka pystyisi osallistumaan tähän kilpailuun vai onko meillä näitä enemmän ja onko se huono asia sinällänsä jos sierilä olisi tässä kilpailussa sitten edustaja löfströmille sanoisin tästä ahvenanmaan rajauksesta tämän ulkopuolelle se on mielestäni hyvinkin järkevää ahvenanmaa toki voi itse tukea tukea omia hankkeitaan halutessaan vaikkei tälle ole mitään oikeudellisia esteitä niin ahvenanmaalta sähkö ei siirry kuitenkaan suomeen muistaakseni viime vaalikaudella sijoitettiin viisikymmentä miljoonaa merikaapeliin suomen mantereen ja ahvenanmaan välille mutta siinä ei kulje sähkö se on niin sanottu huoltovarmuuskaapeli ja sähkö siirtyy ahvenanmaalta ruotsin puolelle suomen ei ei ole järkeä tukea ruotsin sähkönhintaa ainakaan verovaroilla perjantai on nyt seuraava semmoinen päivä kun aamukahdeksalta kokoontuu yritystukityöryhmä joka miettii kuumeisesti mitä yritystukia voidaan karsia perjantai tulee olemaan myöskin se päivä kun iltapäivällä sitten tehdään uusia yritystukia joskus tuntuu että logiikka puuttuu mutta näin tämä on sovittu että tämmöinen tämmöinen uusiutuvan tuki tehdään ja sillä mennään osittain tämä hallituksen esitys parantaa kuitenkin sahojen puru ja kuoritilannetta että toivotaan että näillä järjestelyillä chp laitoksia tulisi näille sahoille sahoille ja puru ja kuori lähtevät liikkeelle

tämä yritystukityöryhmä ja sitten tämä uusi uusiutuvan tuki nivoutuvat silläkin tavalla yhteen että meidän pitää miettiä tarkkaan että jos näillä keinoin eivät lähde puru ja kuori sahoilta liikkeelle onko järkevää maksaa metsähakkeelle tuotantotukea tuppurainen puhui tästä päästökaupasta että meillä on päällekkäisiä ohjausjärjestelmiä mutta päästökaupan hinta on tällä hetkellä sen verran alhainen ettei se ole tehokas ohjauskeino

tämän uuden tuen yhteydessä

arvoisa puhemies tietysti ei ainoastaan edustaja halmeenpää vaan myöskin hallitus pitää tätä esitystään uusiutuvan energian tuesta teknologianeutraalina vaikkakin sieltä on rajattu pois muun muassa vesivoima tietysti kevennyksenä voisi edustaja turuselle todeta että halmeenpää tukeutuu pääasiassa kotimaiseen kaurapuuroon ja ruisleipään säätövoimana mutta tämä pohjoismainen sähkömarkkina tukeutuu chp laitosten ohella hyvin vahvasti todellakin pohjoismaiseen vesivoimaan jota meillä suomessakin on huomattava määrä ja tätä pidän hyvänä yhteistyömallina enkä usko tässä salissakaan kuulevani vastakkaisia näkemyksiä

arvoisa puhemies ihan lyhyesti vain tähän edustaja halmeenpää sanoi että hän tukeutuu kotimaiseen säätövoimaan muun muassa vesivoimaan ja että vesivoimaa on suomessa todellakin paljon tämähän ei tietysti pidä paikkaansa eikä se ainakaan lisäänny jos vesivoimaa vesivoimaa tuolla tuolla kiihkolla vastustetaan

arvoisa puhemies tuossa hallituksen edustaja turunen otti puheeksi sen mikä minuakin tässä vähän häiritsee että meillä perustettiin tosiaan tämä yritystukien karsimisen parlamentaarinen työryhmä koska ei koskaan oikein päästä mistä niitä leikattaisiin ja helmikuun lopussahan tämän työryhmän työ päättyy ja kuten edustaja sanoi niin nyt tässä on tuotu uusi uusi muoto ja sitten hän totesi että näin tämä on sovittu no tietysti ihmiset tekevät sopimuksia ja onhan se vähän erikoista että samaan aikaan uudistetaan ja sitten poistetaan mutta haluaisin sanoa tuosta tuulivoimasta että olisi erittäin hyvä että näitä tukimuotoja voisi myös joustavasti lakkauttaa tutkimusten mukaan tuulivoimalat ovat kuitenkin sähköntuotantotavoista edullisin tapa tuottaa sähköä silloin kun puhutaan näistä maalla olevista laitoksista siinä mielessä tämä on semmoinen asia mitä valiokunnassa pitäisi tutkia kuten tuota vesivoimaa jos kerran väitetään että tämä on teknologianeutraali

arvoisa rouva puhemies käsittelyssä oleva hallituksen esitys uusiutuvilla energioilla tuotetun sähkön tuotantotuesta ja samalla tuulivoimatuesta on äärimmäisen tärkeä suomen kannalta suomi on aivan varmasti uusiutuvan energian maa euroopan ykkösmaa mitattiinpa asiaa millä mittarilla tahansa kaikista hauskintahan tässä on se arvoisat edustajakollegat että suomessa on edellytyksiä uusiutuvan energian tuottamiseen elikkä aika pitkälti on tästä salista kiinni millaisia lakeja me säädämme ja saammeko me sen uusiutuvan energian tässä maassa virtaamaan tämä uusi hallituksen esityshän on teknologianeutraali niin kuin moni edustaja on puheenvuorossaan jo todennut tähän ei kuitenkaan kuulu vesivoima toivon että ainakin tässä yhteydessä talousvaliokunta käy tämän asian huolella läpi että onko tämä nyt ihan oikein minulta ei tähän sitä suurta viisautta tällä hetkellä löydy mutta uskon että kun kun valiokunta tästä pitkään keskustelee ja kuuntelee asiantuntijoita niin se viisaus varmaan löytyy siitä olen tavattoman huolissani arvoisa rouva puhemies että meillä tämä chp voimaloiden yhdistetyn lämmön ja sähköntuotannon voimaloiden tilanne suomessa ja aivan karmealta tuntuu katsoa sitä kun suurilla sahoilla ja pienemmilläkin sahoilla on haketta purua puunkuorta aivan valtavat määrät kasoissa happanemassa meidän edustajien on syytä muistaa se tosiasia että kun se hake ja puru ja kuoriaines on siellä kasassa riittävän pitkään niin se ei kelpaa enää kunnolla polttoaineeksikaan koska sen lämpöarvohan koko ajan huononee jos se pari kolme vuotta siinä seisoo niin se kelpaa lähinnä jonnekin kasvimaan peitteeksi estämään etteivät rikkaruohot pääse nousemaan on tietysti tavoite sekin mutta ei ehkä vastaa tarkoitustaan joka tapauksessa tässä maassa pitäisi nyt sellainen asento tähän päätöksentekoon että chp voimaloiden tulevaisuus turvattaisiin koska se on ihan varmasti maailman paras energiantuotantotapa kun se energia vielä tuotetaan uusiutuvilla energioilla uusiutuvilla raaka aineilla niin saavutetaan valtava hyöty sen hyötysuhdehan nousee yli yhdeksänkymmenen prosentin elikkä siinä ei oikeastaan mitään mene hukkaan elikkä saadaan sähköä ja lämpöä ja ainoastaan se mikä nyt voimalaitoksista itsestään häviää lämpönä taivaalle se pieni tappio pitää sietää mutta sanokaapa tässä maassa jokin tuotantoprosessi jossa hyötysuhde nousee hyötysuhde nousee yli yhdeksänkymmenen ei varmasti niitä esimerkkejä muita ole elikkä tähän meidän pitää eduskunnassa paneutua että tämä chp voimalaitossysteemi saadaan tässä maassa pelaamaan pelaamaan ja tulevatkin voimalat mitkä rakennetaan ovat näitä chp periaatteella toimivia voimaloita ei ole mitään järkeä rakentaa pelkkää sähköntuotantoa kun meillä on mahdollisuus mahdollisuus paljon paljon parempaan meillä ennen kaikkea on uusiutuvaa energiaa tänä päivänä keskustellaan euroopan unionin tasolla maankäytöstä maankäytön muutosdirektiivistä ja sitten uusiutuvan ener gian kestävyyskriteereistä ovatko ne oikein suomen kannalta kehitys tällä hetkellä näyttää aika huolestuttavalta kun välillä oli jo tilanne että tuntui että suomalaisia metsiä ei saa ollenkaan hakata ja tässä asiassa ihmettelen suuresti sitä miten tässä maassa on valtavaa ristivetoa siitä saammeko omia raaka aineitamme käyttää esimerkkinä voi sanoa läntisen läntisen naapurimme ruotsin jossa on metsien hakkuutaso suurin piirtein hieman yli kahdeksankymmentä prosenttia mikä vuotuisesta kasvusta hakataan ja se ei ole esimerkiksi siinä maassa vihreille mikään ongelma ei ole kuulunut puheenvuoroa että ruotsalaiset ovat tehneet väärin mutta suomessa mennään vähän yli vähän yli kuudessakymmenessä prosentissa ja sitä vastaan tapellaan ja heitellään ilmaan kaiken maailman hirvittäviä pelotteluja siitä mitä maailmassa tapahtuu jos suomalaiset lisäävät hakkuumääränsä samalle tasolle kuin ruotsi mitä siinä tapahtuu siinä tapahtuu se että kaksikymmentä miljoonaa mottia saadaan puuta lisää ja samalla kun saamme vuodessa sen kaksikymmentä miljoonaa mottia puuta lisää markkinoille sellutehtaille samalla saamme myös valtavan määrän energiapuuta ensiharvennushakkuissa nimenomaan tulee voi sanoa karkeasti puolet ja puolet toinen puoli menee sellukattilaan ja toinen puoli menee lämpövoimalaitokseen ja se on aivan varmasti suomen kannalta paras mahdollinen vaihtoehto juuri valmistuneen valtakunnan metsien kahdennentoista inventoinnin mukaan meillä on tällä hetkellä noin miljoona hehtaaria ensiharvennusrästejä sellaisia hakkuukohteita jotka pitäisi kiireellä tehdä pois jotka ovat siis aivan hädänalaisia töitä kun metsä alkaa kärsiä näiltä alueilta olisi helposti saatavissa se viisikymmentä viiva kuusikymmentä miljoonaa mottia puuta ulos jos otetaan vaikka kymmenen miljoonaa mottia vuodessa niin pelkkien rästien tekeminen kestää viisi viiva seitsemän ja koko ajan tulee lisää uusia rästejä ne ovat niitä laiskanläksyjä ja täällä me keskustelemme pitääkö meillä chp voimaa olla onhan tämä aivan käsittämätöntä keskustelua ja jos sitten laitetaan ne metsät kuntoon niin mitä sitten tapahtuu sitten tapahtuu se ihme että nyt jo sadassakolmessatoista miljoonassa motissa oleva vuotuinen metsien kasvu nousee lähemmäs sataankolmeenkymmeneen miljoonaan mottiin tilanne ei kun paranee hiilinielu kasvaa hiilenkäyttö vähenee on syytä olla iloinen ei kannata olla tätä tilannetta vastaan vaan kannattaa olla tässä kehityksessä vahvasti mukana toivon arvoisa rouva puhemies lopuksi meillä näitä mahdollisuuksia ei kuitenkaan tässä maassa niin valtavasti ole meillä kuitenkin on luonnonvaroissa se valtava uusiutuvuus joka meillä on sekä metsissä että pelloilla molemmat kasvun alustat sekä metsät että pellot ovat tämän maan vahva tuki ja turva vielä ensi vuosisadallakin ihan varmasti aika paljon on kiinni siitä löydämmekö tästä talosta yksimielisyyden siihen että käytämme niitä tämän kansakunnan hyvinvoinnin lisäämiseksi ja kansakunnan elintason nostamiseksi kun meillä on kaksisataatuhatta työtöntä jopa ylikin ja hekin kaipaisivat sen työpaikan niin tässä meillä arvoisat kollegat on sitten yhteinen urakka johon haastan teidät kaikki ja yhtenä tärkeänä osana siinä on on kotimainen energiantuotanto toki siihen tulee paljon muuta ja sitten energian myötä meillä tulee mukaan metalliteollisuus kemianteollisuus sähköteollisuus kaikki tämä mikä meillä on tässä maassa kaikissa näissä meillä on huippuosaamista kun puhumme metsätaloudesta niin emme puhu silloin vain energiasta puhumme metallista kemiasta sähköstä monesta muusta

arvoisa puhemies

mietintöä energia ja ilmastostrategiasta vuoteen kaksituhattakolmekymmentä niin täytyy tietysti ensiksi olla iloinen siitä että me olimme lähes yksimielisiä myös me sosiaalidemokraatit oppositiosta tuimme hallitusta tässä jättimäisessä isossa kokonaisuudessa ja minusta se on osoitus siitä että isoissa asioissa suomen eduskunta pystyy yhteistyöhön tosin aivan kaikki eivät olleet mukana yhdessä kohdassa jonka muistan melkein ulkoa totesimme että meidän tulee uudistaa uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähkön ja tukijärjestelmiä siten että tuet ohjautuvat kustannustehokkuusnäkökulmasta parhaisiin uusiutuvan ener gian tuotantomuotoihin ja että tukien verotuksen kilpailuvaikutukset arvioidaan ja otetaan huomioon se oli kohta yhden meidän ponnessamme nyt kun tätä keskustelua kuuntelee niin haluan nyt vielä toistaa oman käsitykseni teknologianeutraliteetista minulle se on sitä että kaikki tuotantomuodot ovat mukana ylipäätään tämä tuki instrumenttien käyttö niiden sekoittaminen toisiinsa on on hankalaa se on hankalaa meille päättäjille mutta se on hankalaa myös yrityksille tietysti ihan suomalaisen elinkeinopolitiikan näkökulmasta kannattaa kysyä pitääkö myöntää tukia mutta kannattaako myöntää tukia sellaiseen toimintaan että me maksamme sitten laitteista ja ohjelmistoista ja muista sen rahan suoraan ulkomaille tästähän meillä on kokemusta syöttötariffitoiminnan osalta ja minun mielestäni ainakin tuulivoimakin menee sitä ihan oikeaa suuntaa kohtaan että se alkaa olla markkinaehtoista tarvitseeko se enää tukea mikä tukimuoto yleensä tarvitsee enää tukea ja jos tarvitsee pitäisikö olla investointitukea pitääkö tuotantoa ylipäätään tukea samaan aikaan tietysti tästä keskustelusta puuttuu kokonaan huoltovarmuuden näkökulma hyvät kollegat sähkö ei tule töpselistä ei täällä suomessakaan vaikka me kuinka niin toivoisimme sen takia tämä keskustelu säätövoiman välttämättömyydestä on iso asia ja hyvä asia ja toivon että se ei unohdu sipilän hallitus tuntuu kuitenkin unohtaneen vesivoiman vaikka siitä puhuttiin vaaleja ennen ja vähän vaalien aikanakin mutta nyt kahden ja puolen vuoden kokemuksella se vesivoima ei tunnu olevan agendalla ainakaan tällä hallituskaudella kaiken kaikkiaankaan tämä hallituksen esitys ei valitettavasti ole kuitenkaan täydellinen nostan nyt vielä lopuksi yhden kohdan ja se koskee tuotantotukilain pykälää täällä on hyvin ansiokkaasti puhuttu chpn eli yhdistelmätuotannon merkityksestä maakunnille huoltovarmuudelle ja niin edelleen nyt tilanne on se että monissa maakunnissa on jo tehty investointipäätöksiä on jo päätetty investoida esimerkiksi lämmöntuotantoon mutta jätetty sähköntuotanto uusiutuvilla keinoilla optioksi ja nyt tämä hallituksen esityksen tuotantotukilain kolmaskymmenes pykälä

sanoo että ei olisi mahdollista saada tukea kuin vain uusiin

se sanoo lisäksi myös että tässä ei voisi tukea sellaista investointia joka rakentuisi samalle fyysiselle paikalle eikö se olisi päinvastoin tehokkaampaa että nämä tuotantolaitokset olisivat lähellä toisiaan joten tähänkin asiaan varmasti talousvaliokunnassa palaamme ja samalla tietysti toivomme sitä että myös yritystukityöryhmässä löytyisi ratkaisuja siihen miten yritystuista päästäisiin joskus myös eroon kuten valiokunnan puheenjohtaja turunen ansiokkaasti muistutti

arvoisa rouva

maakunnissa ja paikkakunnilla on tehty nimenomaan rakentamispäätöksiä jotka nyt tässä kohtaa olisi kyllä hyvä uudelleen chp laitosten osalta tarkastella toivotaankin talousvaliokunnalle hyvää pohdiskelevaa ja viisasta päätöksentekoa että tuota kohtaa voitaisiin muuttaa täällä on paljon tuotu ehkä jo vähän niin kuin vastakkaisiakin näkemyksiä siitä onko teknologianeutraalia ja niin edelleen kun vesivoima on jätetty pois no edustaja halmeenpää hyvin kuvasi että että tällä tiedolla mikä nyt on se ei ole sellaista uusiutuvaa mikä mitään uutta toisi mutta en minä sitä kokonaan sulkisi pois joet virtaavat patoja rakentamattakin kyllä minä ainakin haluaisin haluaisin nähdä sen teknologisen edistyksen että virtaava vesi voi tuottaa sähköä ilman että sitä tarvitsee padota tai että vaelluskalat eivät voisi kutea siinä minun mielestäni siinä mielessä sulkea pois etteikö kukaan suomessa pohtisi voiko olla joitakin semmoisia vaikkapa kotitalouksille soveltuvia ratkaisuja jotka tuottavat energiaa siitä ohi virtaavasta purosta kaiken kaikkiaan näen että tämä kotitalouksien huono huomioiminen tässä on yksi ehkä suurempia linjauksia ymmärrän että varsinkin temissä ollaan aina ihastuttu suuriin ratkaisuihin ja suuruuden ekonomian tuottamiin ratkaisuihin mutta minun mielestäni meillä pitäisi kansalaisina olla mahdollisuus hyödyntää uusiutuvan energian uusia innovaatioita omissa lämmitys ja ja energiatuotannon ratkaisumalleissamme kyllä minä olen hurmaantunut siihen että meillä kotitaloudet voivat tehdä ilmalämpö maapumppu

ehkä tässäkin yhdistellä näitä uusia teknologioita joita voi syntyä minun mielestäni hallituksen esitystä pitää tukea siltä osin että nyt se on ja että nimenomaan mikään ei ole kallioon hakattua pitkäksi aikaa eli tämä kaksivaiheisuus on tässä hyvä asia että voidaan katsoa onko vahinko syntynyt ja ei hirttäydytä niin pitkäksi aikaa näitten tukien osalle siinä kuinka chp laitoksissa tai energiatuotannossa meillä

suhtaudun kyllä melko negatiivisesti siihen ajatukseen että kuitupuuta käytettäisiin esimerkiksi biopolttoaineiden lähteenä minun mielestäni jo tällä hetkellä mäntyöljyn polttaminen auton männän päällä tai polttokattiloissa on niin kuin pyhäinhäväistys se on raaka aine jota jatkojalostamalla voidaan saada korkean teknologian tuotteita ja hyödyttää kansantaloutta paljon tehokkaammin kuin sillä että me rupeaisimme keskittymään kuitupuun biopolttoainetuotantoon pidetään metsät metsätaloutena niin kuin niitten kuuluukin olla eli ennemminkin kemian ja selluteollisuuden raaka aineena ainakin sinne asti

tässä on nyt hyvä tämä tarvitaanko tuotantotukia ollenkaan olisin kyllä henkilökohtaisesti enemmän innovaatio ja investointitukien puolella minä uskon että meidän maataloudessamme nimenomaan nämä biokaasulaitokset ovat potentiaalinen lähienergiatuotantomuoto ja tulevaisuudessa myös ratkaisu tähän liikennepolttoainekysymykseen jos me haluamme päästä sinne kolmenkymmenen prosentin tavoitteeseen tässäkin kohtaa alleviivaan toivottavasti

täällä ministeri tiilikainenkin toi kovasti esille esille tätä sekoitevelvoitteiden rajaa ei missään vaiheessa käännyttäisi sinne kuitupuun varaan että sieltä tuotetaan liikennepolttoaineita vaan katsotaan maatalouden biokaasumahdollisuudet se sektori oletettavasti tarvitsee investointitukia ja poistetaan sieltä kaikki muutkin järjettömyydet mitä meillä on lähienergian käyttämisessä minä toivoisin että siellä autokorjaamoa naapuritontilla pitävän katto katto olisi minun käytettävissäni jos haluaisin sieltä aurinkosähköä ja niin edelleen sama pitää olla

maaseudulla ei siellä pidä asettaa sellaisia energiaverorajoja jotka estävät maataloudessa niissä kohteissa missä tuotetaan biokaasua naapurille biopolttoaineen myymistä tämmöiset turhat esteet niin sanotusti pienten askeleitten ottamisessa pitäisi osata nyt tämänkin hallituksen aikana jo ratkaista luotetaan nyt että tässä kohtaa edustaja turunen talousvaliokunnan puheenjohtajana ottaa tästä kopin ja siivoaa pienet esteet pois pienten kansalaisten uusiutuvan energian käytön suhteen
lienee kohtuullista antaa vastauspuheenvuoro edustaja turuselle
arvoisa puhemies edustaja myllykoski piti tavalliseen tapaansa asiallisen puheenvuoron minä olen itse hajautetun energiantuotannon kannattaja ja ja kotitalouksien osallistumisen edellytysten parantaja mitä parhaalla tavalla myöskin energiantuotannossa se että me kuitenkin nyt

väliaikaisesta uusiutuvan energian tuotantotuesta ei sinällänsä ole eri asia kuin se että energian tuotantotuesta keskustellaan mutta nämä eivät ihan suoranaisesti kuitenkaan liity liity toisiinsa investointituki ehkä on on sellainen joka sopii tähän hajautettuun energiantuotantoon ja kotitalouksiin ja tarkkaan ajatellen meillähän on jo on jo tämäntyyppisiä investointitukia olemassa esimerkiksi kotitalousvähennys on yksi yksi tämäntyyppinen tärkeä asia ja ja näissä yhteyksissä kyllä kannattaa aina näistä

puhemies tämähän alkaa kuulostaa oikein hyvältä jos jo talousvaliokunnan puheenjohtaja on sitä mieltä että nyt voitaisiin ottaa askeleet siihen että lähienergiaa voidaan suomessakin lähteä kehittämään

muita tähän liittyviä ajatellen vaikkapa sitä että rakentamisessa on suuria mahdollisuuksia siinä että jo siellä rakenteissa on aurinkosähköä me voisimme olla edelläkävijöitä tässäkin asiassa jos

haluan muistuttaa tässä keskustelun vaiheessa että nimenomaan energiaan liittyviä normeja on varsin paljon purettu kun hallitus on kaiken kaikkiaan yli kolmesataa normia purkanut esimerkiksi aurinkopaneelien laittamisessa talojen katoille riittää nykyään pelkästään ilmoitus eikä siihen tarvita sen monimutkaisempia lupaprosesseja enää ne ovat ehkä suuressa kuvassa pieniä askeleita mutta nekin täytyy tehdä jotta todella päästään hajautettuun energiantuotantomalliin ja on hyvä jos tämä sali on siinä yhtenäinen ja yksimielinen varmasti on niin että jos miettii vaikka biokaasuvoimalaitosten investointeja niin vielä ne ovat varsin suuria navetan muuttaminen biokaasua tuottavaksi voimalaitokseksi maksaa lähes neljäsataaviisikymmentätuhatta euroa ja se on totta kai yksittäiselle viljelijälle varsin suuri panostus mutta tulevaisuus menee siihen suuntaan haluan huomauttaa vielä esimerkiksi pelkoon siitä mihin kuitupuu joutuu että kyllä sen markkinat määräävät mihin se joutuu esimerkiksi chpn osalta tässähän on olemassa leikkuri ettei se sinne

arvoisa puhemies bonnissa on käynnissä ykn ilmastokokous ja siellä parhaillaan pohditaan sitä miten eri maissa ja globaalisti saavutetaan pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet eli lämpötilan rajaaminen alle kahteen asteen pyrkien kohti puoltatoista astetta on selvää että uusiutuva energia on avainasemassa tässä työssä ja myöskin fossiilisista polttoaineista luovuttaessa ja siksi tämä nyt käsiteltävänä oleva lakiehdotus uusiutuvan energian tuotantotuesta on tärkeä tarjouskilpailuun perustuva ja teknologianeutraali preemiojärjestelmä on vasemmistoliiton eduskuntaryhmän näkemyksen mukaan kannatettava selkeyden ja kustannustehokkuuden vuoksi tämä ehdotus on siis oikeansuuntainen mutta se on riittämätön hallituksen jo aiemmin esittämä kahden terawattitunnin vuotuinen määrä on meidän näkemyksemme mukaan aivan liian pieni tällä tuella siis todennäköisesti ei saada aikaan riittävän nopeaa energiakäännettä kun kerran tämä tuki ei tule valtiolle kalliiksi miksi emme voisi lisätä huutokaupattavaa huutokaupattavaa tukimäärää selkeästi tässä on salissa käyty keskustelua tämän esityksen suhteesta yritystukijärjestelmää uudistavaan parlamentaariseen työryhmään ja vaikka itse pidän kannatettavana että työryhmäkin ottaa tavoitteeksi yritystukien pienentämisen kokonaisuudessaan haluan painottaa että tämän työryhmän tehtävänannossa ole koko suomalaisen yritystukijärjestelmän lakkauttaminen kokonaan vaan nimenomaan tämän yritystukijärjestelmän uudistaminen järkevämpään suuntaan jotta käytämme vähemmän rahaa ympäristölle haitallisiin ja yritysten kilpailukyvyn näkökulmasta tehottomiin tukiin ja enemmän rahaa sitten sellaisiin tukiin jotka voivat olla hyödyllisiä ja perusteltuja esimerkiksi uusiutuvan energian tuotantomäärien kasvattamiseksi on myöskin selvää niin kuin tässä on todettu keskustelun aikana että tämä vanha tuulivoimatuki ei ollut onnistunut se tuli valtiolle liian kalliiksi ja kasvatti myöskin voimalayhtiöiden voittoja ylisuuriksi mutta on kuitenkin huomautettava että tukijärjestelmä onnistui siinä että päästöttömän tuulivoiman määrä on kasvanut nopeasti ja meidän mielestämme tästä tavoitteesta eli tuotantomäärien kasvattamisesta pitää edelleen pitää kiinni kun uusia tukimuotoja pohditaan mikäli eduskuntakäsittelyssä emme saa tuettavaa energiatuotantomäärää kasvatettua suuremmaksi on vain toivottava että teknologinen kehitys vie suomen energiatuotantoa oikeaan suuntaan tarpeeksi nopeasti aurinkoenergia tulee esimerkiksi koko ajan edullisemmaksi mutta niin kauan kuin ei saada toimimaan kunnolla eikä fossiilisten tuotantomuotojen tukia karsittua ei uusiutuva uusiutuva energia voi markkinaehtoisesti kilpailla vanhojen tuotantomuotojen kanssa sen lisäksi on myös muistettava että ympäristön ja ilmaston kannalta parasta sähköä on sellainen jota ei ole tarvinnut tuottaa ollenkaan siispä suomen pitää uusiutuvan energiantuotannon lisäksi panostaa voimakkaasti energiatehokkuuteen koko yhteiskunnassa kotitalouksissa teollisuudessa ja kunnissa se tarkoittaa muun muassa kysyntäjoustoa ja älykästä sähköjärjestelmää joiden avulla sähkön tarve laskee

arvoisa puhemies tukea tarvitaan äsken tässä on kritisoitu että miksi samanaikaisesti jotain uutta yritystukea luodaan kun vanhoista pyritään pääsemään eroon tietenkin siksi että jos on joku yhteinen tavoite mihin pyrimme ja mitä täytyy vauhdittaa niin sitä kannattaa silloin tukea ja tästähän on kyse nyt tässä uusiutuvan energian tukemisessa me tiedämme että meidän täytyy päästä eroon fossiilisesta energiasta mahdollisimman pian ja tarvitsemme lisää uusiutuvaa energiaa ja on fiksua tukea sitä ja saada sitä sitä vauhditettua jos mietitään yritystukia kaiken kaikkiaan meillä on valtava määrä yritystukia jotka ovat tehtävänsä jo tehneet ne ovat vauhdittaneet sitä miksi ne on perustettu ja ja niistä siellä on paljon karsittavaa mutta siinä mielessä tämä ei ole mitenkään ristiriitaista että samanaikaisesti jotain uutta tukea luodaan

jos tuemme uusiutuvaa tuotantoa emme samanaikaisesti aiheuta sillä haittaa luonnon monimuotoisuudelle ja tässähän on kyse näistä vesivoimalaitoksista me tiedämme että vaelluskalat ovat nyt jo varsin uhanalaisia maailmanlaajuisesti viisitoistatuhatta tieteentekijää juuri varoittivat meitä kuudennesta sukupuuttoaallosta ja he he yhtenä keinona kannustivat nimenomaan sitä että että siirrymme uusiutuvan energian käyttöön mutta tässä edelleen esimerkiksi biomassan massiivinen poltto uhkaa monimuotoisuutta elikkä nämä on pidettävä mielessä silloin kun millaista uusiutuvaa energiaa tuemme

ärade talman ensin on hyvä korjata väärä käsitys joka edustaja hoskosella oli hallituksen toimethan ovat pienentämässä hiilinielua sen voi hyväksyä tai siltä voi ummistaa silmänsä mutta tietenkin toivoisin itse että että sen ymmärtäisi ja ryhtyisi sitten korjaaviin toimenpiteisiin tämä on kaiken kaikkiaan tervetullut uudistus ja kuten muun muassa edustaja jaskari nosti esille nykyisellä mallilla on selkeät ongelmansa tämä tuotantotukijärjestelmä on kuitenkin vain yksi asia kun puhutaan siitä miten rakennetaan sujuvaa joustavaa tulevaisuuden hajautettua energiantuotantojärjestelmää meillä on tällä saralla tästä näkökulmasta vielä aika paljon tekemistä edustaja myller nosti esille taloihin kytketyt aurinkosähköjärjestelmät tällä hetkellä asunto osakeyhtiön on aika vaikea käyttää tällaista hyväkseen muun muassa verotuksellisista syistä on tiukka raja yhtiöön menevän sähkön ja asuntoihin menevän sähkön välillä ja tämä olisi lainsäädännöllisin toimenpitein korjattavissa voi kysyä onko mielekästä että taas verotuksellisista syistä kohdellaan eri tavalla vaikka aurinkosähköjärjestelmää joka sijoitetaan samalle tontille kuin rakennus suhteessa siihen joka sijoitetaan viereiselle tontille vaikka omistaja olisi sama ihan maankäytöllisistä syistä tämä ajaa mielestäni ei järkeviin ratkaisuihin tosiaankin uusiutuvat energiamuodot ovat jo nyt kustannuskilpailukykyisiä fortumin mukaan tukholman tasolla tuotetaan aurinkosähköä megawattitunti muutaman vuoden sisällä tuulivoima on jo tällä hetkellä kustannustehokkain tapa tuottaa uutta kapasiteettia markkinoille tämä uusi tuotantorakenne asettaa tietenkin kuitenkin myös vaatimuksia koko verkolle ja iso kysymys onkin siinä miten me varaudumme tähän kysyntäjoustoon jota nämä uudet tuotantojärjestelmät tulevat vaatimaan se tarkoittaa esimerkiksi sitä että kulutuspisteeseen tullee kuulumaan myöskin varastointia ja siitä pitää myöskin pystyä syöttämään verkkoon sähköä

edustaja adlercreutz nosti juuri esille erittäin tärkeän asian siitä mitä erityisiä vaikeuksia asunto osakeyhtiöissä on täytyy muistuttaa niin kuin esimerkiksi vasemmistoliiton kansanedustaja sarkkinen kotitalousvähennyksen osalta että se on yksi sellainen elementti mitä asunto osakeyhtiöissä ei pystytä siinä määrin käyttämään hyväksi tulisi samalla mahdollistaa tämä mutta erityisesti se että

olisi mahdollista ottaa asunto osakeyhtiöitten yhteiseen käyttöön sen sijaan että se olisi sellaista että jokaisella pitäisi olla oma paneeli ja omat syötöt siihen omaan sähkökeskukseen ihan ihan käsittämätöntä mutta tämä osoittaa ehkä sitä mitä tuolla ministeriössä on näiltä osilta siellä keskitytään näihin megaluokan isoihin asioihin ja unohdetaan kotitalouksien mahdollisuudet ottaa uusiutuvaa energiaa käyttöön

nosti nosti edustajakollega hyvän kysymyksen esille tästä lakiesityksestä voisi myöskin todeta sen että mitä ilmeisimmin tämä ei nytten ota huomioon vaikkapa yrityksen kokoamia aurinkosähköjärjestelmiä jotka kytketään ja jotka myydään palveluna vaikka asunto

tässä suhteessa toivon vielä että että tätä pystytään valiokuntatyössä korjaamaan
nyt palaamme puhujalistaan

arvoisa puhemies hallituksen esitys uusiutuvan ener gian tuotantotuesta on hyvä mutta sitä voi myös kuvailla sanoin liian vähän liian myöhään liian myöhään siksi että tuulivoiman syöttötariffi on jo suljettu ja uuden järjestelmän hankkeet olisivat tuotannossa vasta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista liian vähän siksi että kyseessä on kahden terawattitunnin sähkön kilpailutus mikä tarkoittaa siis paria prosenttia suomen sähkönkulutuksesta vertailun vuoksi vihreässä energiavisiossa tavoitellaan tuulisähköä kolmekymmentä terawattituntia ja aurinkosähköä ja aurinkosähköä kymmenen terawattituntia vuoteen kaksituhattakolmekymmentäviisi mennessä tämä hallituksen malli itsessään on hyvä ja kustannustehokas uusiutuvan energian tuki on sidottu sähkön markkinahintaan ja se on tärkeää erittäin tärkeää on myös se että malli on teknologianeutraali mutta kuitenkin niin että vesivoima on suljettu pois tämä on erittäin keskeistä ja tärkeää että vesivoima on rajattu pois meillä on koskiensuojelulaki joka aikoinaan säädettiin suojelemaan meidän viimeisiä vapaana virtaavia koskiamme meillä on todella vähän monimuotoista vapaana virtaavaa vesiluontoa jäljellä ja arvokkaat vaelluskalamme lohi ja taimen ovat todella uhanalaisia on panostettava kalan nousuesteiden poistamiseen ja siihen että palautetaan näille kaloille luonnollinen lisääntymiskierto sen sijaan että kalojen kasvu on nyt velvoiteistutusten varassa tässä keskustelussa on muun muassa puhuttu pienvesivoimasta no erityisesti pienvesivoima on monesti juuri kalakannoille äärimmäisen haitallista mutta kovin merkityksetöntä suomen energiatuotannon mittakaavassa tämä hallituksen esitys on siinä mielessä tarpeellinen ja kannatettava että uusiutuva energia tarvitsee markkinoiden kehittymiseen vielä tänä päivänä tukea sillä päästökauppajärjestelmä on täysin toimimaton se ei ohjaa puhtaaseen teknologiaan riittävällä tavalla hiilidioksiditonnin hinta on liian liian alhainen ja ilmaisia päästöoikeuksia on jaettu teollisuudelle

haluaisin itsekin nostaa puheeseen kysymykset tämän lain ulkopuolelta siitä mitä tarvitaan jotta hyvää kehitystä voidaan tukea vahvemmin ensinnäkin pientuotannon mahdollistaminen yksittäisille asukkaille aurinkosähköpaneelit asunto osakeyhtiöiden kannustaminen aurinkosähköön nämä kysymykset täytyy ratkaista purkamalla niihin liittyviä turhia normeja mahdollistamalla pääsy verkkoon ottamalla käyttöön sähkön nettolaskutus kannustamalla sähkön varastointiin meillä esimerkiksi tänä päivänä on lainsäädäntö joka verottaa sähkön varaston purusta on järjetöntä että sähkön varastointia siis verotetaan kahteen kertaan uusien teknologioiden kehitystä täytyy tukea kaikin tavoin tutkimusta ja innovaatiotoimintaa älykkäiden sähköjärjestelmien kehitystä tässä keskustelussa on ihan hyvällä tavalla noussut esille myös säätövoiman tarve onkin tärkeää kehittää älykkäitä järjestelmiä mutta tämän lainsäädännön kannalta se on hyvinkin merkityksetön kysymys nimittäin energiakolmio on laskenut että nykyiseen sähköjärjestelmään mahtuisi viisitoista terawattituntia uutta tuulienergiaa ilman että tarvittaisiin lisää säätövoimaa siirtoyhteyksiä tai kysyntäjoustoa eli tämä kaksi terawattituntia tässä kysymyksessä on on epäolennainen arvoisa puhemies lopuksi miksi nämä kysymykset ja tämä laki ja jatkotoimet ovat niin äärettömän tärkeitä meillä on ilmasto lämpenemässä kiihtyvällä vauhdilla pariisin ilmastosopimus luo toivoa mutta tällä hetkellä maiden antamat lupaukset riittävät siihen että lämpeneminen voidaan pysäyttää kolmeen asteeseen vuonna kaksituhattakahdeksantoista on tarkastelupiste jossa on tarve kiristää nykyisiä päästövähennystavoitteita eun ja suomen kannalta voi toki todeta että olemme hyvällä tavalla jo saavuttaneet vuoden kaksituhattakaksikymmentä päästövähennystavoitteet näin ollen voimme tehdä paljon paljon enemmän ja paljon paljon paremmin se toisi myös pontta ja nostoa tärkeälle teknologiaviennille ja teknologiamarkkinoiden kehitykselle joille on valtavasti kysyntää ja tarvetta maailmalla

ihmettelen tuota vihreitten allergiaa tälle pienvesivoimalle mikä nytkin tuli esille ja tästä on edustaja karimäen kanssa joskus äänestetty talousvaliokunnassakin eli sen johdosta millä suomi on aikanaan teollistettu tai yleensä sähköt saatu maaseudulle myös viljat on jauhettu meillä on paljon vanhoja myllynjalkoja tuolla missä eivät kalakannat siirry tämmöisissä ojissa ja sisämaan järvissä useita useita satoja mihinkä voisi hyvin helposti laittaa tällä hetkellä uudet turbiinijärjestelmät mitkä olisivat tehokkaampia ja parempia kuin nämä vanhat francis francis turbiinit muun muassa siellä on koskioikeudet ja luvat olemassa siellä on vanhoja rakenteita tässä lainsäädännössä nyt tehtäisiin niin että vanha rakenne saa olla mutta laitetaan uudet vehkeet ja uusi tehokkuus siihen sehän on pienvoimaa ja minä näen että se on myös sitä säätövoimaa ja sitä lähienergiaa mitä me voisimme myös tämän hankkeen kanssa edistää on se sitten rahoituksen piirissä tai ei mutta sitä tapahtuu joka tapauksessa ja toivon että myös siihen saataisiin jonkinmoinen tuki

arvoisa puhemies edustaja karimäki tässä totesi kahteenkin kertaan että liian vähän liian myöhään ja kertoi myös että nykyinen syöttötariffijärjestelmä on suljettu siitä tulee sellainen mielikuva että se syöttötariffijärjestelmä on haudattu kuopattu siinä ei ole kustannuksia enää ja nyt tehdään uusi tukijärjestelmä joka on liian vaatimaton mutta itse asiassa tosiasiassa tämä vanha syöttötariffijärjestelmä elää ja voi oikein hyvin ja kaikista paksuimmin elää vielä tuossa vuoden kaksituhattakaksikymmentä jälkeen jolloin se on kaikista kalleimmillaan me suomalaiset veronmaksajat maksamme kaksisataakuusikymmentä miljoonaa euroa vuodessa tästä vanhasta aivan älyttömän kalliista liian kalliista järjestelmästä ja se päättyy itse asiassa vasta vuonna kaksituhattakaksikymmentäyhdeksän

arvoisa puhemies ensiksi edustaja turuselle on todellakin niin että tähän syöttötariffijärjestelmään ei enää hyväksytä uusia hankkeita mutta toki nämä vanhat hankkeet jatkavat ja sen takia onkin hyvä että tässä uudessa järjestelmässä on otettu huomioon kustannustehokkuus ja energian tuki on sidottu sähkön markkinahintaan tämä aikaisempi syöttötariffilainsäädäntö joka ministeri mauri pekkarisen johdolla tehtiin oli tältä osin epäonnistunut mutta onneksi olemme saaneet kuitenkin tuulivoimaa liikkeelle sen turvin ja sitä meillä tarvitaan jatkossakin lisää ja mitä tulee pienvesivoimaan niin niin se on kyllä valitettavan haitallista meidän luonnonkalakantojen monimuotoisuudelle pidän arvokkaana kyllä sitä että on hankkeita ja kalatiestrategia että rakennetaan kalaväyliä

arvoisa puhemies varmasti tässä monien tukemassa esityksessä valtaosan tukemassa esityksessä on olennaista nyt saada laki voimaan mahdollisimman pian ja ensimmäinen kilpailutus tehtyä viimeistään syksyllä kaksituhattakahdeksantoista sillä nykyinen tilannehan on on se että uusien hankkeiden eteneminen sitä ennen on käytännössä nyt pysähdyksissä vanhat hankkeet jotka ovat olleet sen vanhan järjestelmän piirissä voivat kyllä paksusti ja liiankin paksusti kuten on yhteisesti sekin todettu arvoisa puhemies se mihin haluaisin itse kiinnitettävän huomiota on se että tämän nyt luotavan tukijärjestelmän aikaikkunan ohella tarvitsisimme kyllä näkymiä myös ajalle vuoden kaksituhattakaksikymmentä jälkeen ruotsi tanska ja saksa esimerkiksi ovat sitoutuneet uusiutuvan energian lisäämiseen myös kaksituhattakaksikymmentä luvun tukijärjestelmin ja niin kauan kuin päästökauppajärjestelmää ei saada korjattua näihin tukikilpailuihin preemiojärjestelmiin osallistuminen on voisiko sanoa ikävä kyllä välttämättömyys jos myös suomeen halutaan uusiutuvan energian työpaikkoja ja osaamista tästä järjestelmästä jota olemme luomassa on tehty myös arvioita konsulttiyhtiö pöyry on arvioinut että tähän uuteen järjestelmään näillä kaavioilla mitä nyt hallitus esittää syntyisi noin puolet tuulta ja puolet chptä aurinkoa ei käytännössä juuri lainkaan ellei jostain ilmaannu voisiko sanoa megaluokan aurinkohankkeita metsähaketta erillisten voimaloiden muodossa pöyryn mukaan ei myöskään todennäköisesti tällä tukijärjestelmällä tuotantotukeen pitää sitoutua kahdeksitoista vuodeksi joka on pitkä aika kun polttoainekustannuksia ei ole helppo näin pitkälle ajalle arvioida ja ennakoida mutta mitä tulee tähän metsäenergiaan niin lakiesityksessähän on mainittu että korkeampaan jalostusasteeseen soveltuvaa runkopuuta ei voi käyttää edes tarjouskilpailuun osallistuvaan energiantuotantoon sehän on hyvä asia puupohjaisen energian ja lisääntyvän biomassojen käytön osalta meidän onkin syytä pitää huolta kestävyyskriteereistä niin ilmastosyistä kuin luonnon monimuotoisuutta silmällä pitäen ja hallituskin on

tämänhetkisessä esityksessä oma huoleni liittyy myös sellaiseen seikkaan että tämä malli saattaa johtaa tuon kahden vuosittaisen terawattitunnin kiintiön jäämiseen vajaaksi jos kilpailutuskierroksia on kaksi yksi terawattitunti per kierros ja jos tähän viimeiseen järjestelmään pääsevä hanke onkin vaikka suurempi kuin yksi terawattitunti niin se hanke ei silloin saa tukea ollenkaan ja tilalle voi tulla joku pienempi hanke jos kiintiö jää vajaaksi niin voisi olla hyvä että olisi mahdollisesti olemassa joustoa ylöspäin ja voitaisiin jonkin verran mennä yli tai järjestää ylimääräinen kierros jotta edes tuo kahden terawattitunnin vuosittainen kiintiö täyttyisi ettei vajaaksi jäisi kun se pieni pieni luku on joka tapauksessa arvoisa puhemies olemme keskustelleet täällä myös hajautetun lähienergian tuotannosta ja aivan kuten edustaja turunen totesi tämähän on hieman eri järjestelmä ja on aivan totta että siihen hajautettuun pientuotantoon tarvittaisiin ehkä paremminkin investointitukia tässä mallissahan uusiutuvan energian tuen saamisen vuosituotannon alaraja on kahdeksansataa megawattituntia siinä saattavat edustaja pirttilahti myös nämä aivan pienimmät vesivoimalaitokset pudota jo sillä perusteella pois tästä ellei vesivoimaa olisi muutenkin jo rajattu pois yksittäisen asuinkerrostalon aurinkosähköjärjestelmä voi olla esimerkiksi kymmenen megawattituntia se ei millään yllä sinne kahdeksansadan megawattitunnin vuosituotantoon joko pudotamme tuota alarajaa tai luomme jatkossa aivan oman järjestelmänsä uusiutuvan hajautetun lähienergian tuotantoon arvoisa puhemies ehkä tässä ystävällisenä huomiona vielä kertaalleen totean senkin että säätövoimana tällä hetkellä käytämme todellakin chp laitosten ohella pohjoismaista vesivoimaa jota meillä suomessa on huomattava määrä

tässä salissa peräänkuulutetaan usein tietoon perustuvaa päätöksentekoa tutkimustiedon hyödyntämistä politiikan pohjana mutta kun näitä puheenvuoroja kuuntelee niin kyllä se tutkittu tieto lentää helposti ulos ikkunasta ristiriidassa omien ennakkokäsitysten kanssa esimerkiksi edustaja hoskonen väitti täällä äsken ihan vakavissaan suurten hakkuiden kasvattavan suomen metsien hiilinieluja en tiedä mistä edustaja hoskonen on tietonsa saanut minunhan tässä piti fantasiakirjallisuutta harrastaa todellisuudessa metsä ja ilmastotutkijoiden vankka käsitys on se että tämä suomen hallituksen ajama hakkuumäärä nimenomaan pienentää metsän hiilinielua kyse ei ole siis siitä että saadaan metsästä puuta jolla voidaan korvata fossiilista polttoainetta vaan siitä kuinka paljon se metsä pystyy sitomaan hiiltä kuten edustaja hoskonen totesi suomen metsien hiilitasapaino palautuisi joskus ensi vuosisadalla kyllä mutta meillä ei ole enää sataa vuotta aikaa odottaa sataa vuotta aikaa lopettaa ilmastopäästöjä on sitten kyse polttoaineesta maankäytöstä tai ruuasta eihän sadan vuoden kuluttua suomen metsissä edes kasva samoja puita kuin nyt jos ilmastonmuutos kiihtyy tätä tahtia jos tämä keskustelu keskustelu oltaisiin käyty kuusikymmentä luvulla kun tutkijat alkoivat vakavasti varoittaa poliittisia päätöksentekijöitä kasvuhuoneilmiöstä silloin me voisimme paljon vapaammin miettiä myös sitä miten me suomen metsiä hyödyntämällä voisimme jarruttaa ilmastonmuutosta tänään siihen ei ole aikaa

arvoisa herra puhemies edustaja kasville sen verran matematiikkaa että kun katsoo siitä hetkestä kun suomen valtakunnan metsien ensimmäinen inventointi tehtiin tuhatyhdeksänsataakaksikymmentäkaksi silloin se alkoi tähän päivään niin mottimäärä eli kokonaispuuvarasto eli hiilivarasto on yli kaksinkertaistunut lähes kaksi pilkku viisi kertaistunut ja hiilinielu

reilusti kaksinkertaistunut tänä aikana elikkä molemmat ovat kasvaneet sekä hiilinielu että hiilivarasto teidän päähänne on näköjään äärimmäisen vaikea takoa sitä että metsien vuotuinen kasvu on se hiilinielu se on se mottimäärä mikä sitoo hiilidioksidia ja muuttuu fotosynteesissä puuksi tällä kertaa puuksi voi se muuttua moneksi muuksikin mutta tällä kertaa puuksi se kasvaa tällä hetkellä sen satakaksitoista viiva satakolmetoista miljoonaa mottia ja jos teemme harvennushakkuut kuntoon niin kasvu on satakolmekymmentäviisi viiva sataneljäkymmentä miljoonaa mottia kumpi on edustaja kasvi suurempi satakaksitoista miljoonaa mottia vai satakolmekymmentäviisi miljoonaa mottia se on se hiilinielu kyllä minä tiedän että teidän maailmassanne on semmoinen käsitys että mitä minä en tunne

puhemies

kyllä edustaja hoskonen olette aivan oikeassa noissa luvuissa mutta sen lisäksi että hiilinielu metsien kasvu ja hiilivarastot ovat kasvaneet ovat kasvaneet myös päästöt ja se on se syy minkä takia tarvitsemme entistä suuremman hiilinielun sitomaan tämän maapallon hiilidioksidipäästöjä

toisin kuin edustaja hoskonen olette ymmärtänyt emme ole sitä mieltä että nykyinen hakkuutaso vaarantaa maapallon ja tulevaisuuden vaan olemme olleet sitä mieltä että nykyinen hakkuutaso on suurin piirtein ok ja sitä voidaan hieman jopa kasvattaa mutta viidentoista miljoonan kuution hakkuiden lisäys vaarantaa hiilinielujen kasvun siinä tahdissa kuin kaksituhattakolmekymmentä luvulle ja siitä eteenpäinkin on tarpeen vielä on todettava se että edustaja hoskonen täällä aiemmin ehkä epähuomiossa väitti ruotsin käyttävän energiakäyttöön kahdeksankymmentä prosenttia vuotuisesta metsien kasvutasostaan näinhän ei suinkaan ole ruotsi kyllä käyttää metsiä mutta ei se kaikki energiaksi mene
vielä edustaja kasvi ja sen jälkeen puhujalistaan
arvoisa puhemies edustaja hoskonen on siis sitä mieltä että suomalaiset metsä ja ilmastotutkijat ovat väärässä ja edustaja hoskonen tietää miten nämä asiat oikeasti ovat toiseksi tämä ei ole nyt ruotsin parlamentti kolmanneksi ruotsin puutalous on huomattavan erilaista kuin suomen siellä esimerkiksi käytetään puusta paljon suurempi osa rakentamiseen suomeen tuodaan ruotsista puutaloja ja meidän läpi on viety venäjälle puutaloja kun me olemme itse pistäneet kaikki sellukattilaan siellä tehtiin strateginen päätös vuosikymmeniä sitten ja sen takia se heidän puutaloutensa on paljon kestävämpää
ja nyt varsinainen puheenvuoro edustaja hoskonen

arvoisa herra puhemies kiitän edustaja halmeenpäätä valaisevasta puheenvuorosta se avasi minun silmäni lopullisesti näkemään mikä on teidän politiikkanne syvin ydin se on se että te pelottelette ensin ihmiset ravoille sitten te esitätte ratkaisun ja molemmat menivät väärin

olemme mutta tehän väitätte meille edustaja kasvi suu vaahdossa sen tuhannen kertaa että ilmastopolitiikka on globaalia ei tunne maan rajoja yhtäkkiä te vaihdatte kenttää kun ei miellytä peli niin lähdetään naapurin hiekkalaatikolle leikkimään kun siellä on kivempaa koska täällä ei kestä mies totuutta eikä nainenkaan

joku aika sitten kysymys maataloudesta teitte välikysymyksen siitä että maatalouden kannattavuus on huonolla tasolla ja mitä tekee hallitus mitä te teitte kuukausi ennen sitä te esititte itse että kaikki maataloustuet on lakkautettava ensin te lopetatte sitten te kannatatte koettakaa nyt hyvät edustajakollegat jonain päivänä tulla tähän maailmaan ja sanokaa mikä teidän kantanne on ette te samaa kakkua voi syödä ja säästää joka päivä

no joka tapauksessa vielä kertauksena arvoisa puhemies näistä puumääristä kun metsiä hoidetaan niiden kasvu on vääjäämättömästi todistettu metsätieteissä yrjö ilvessalo aloitti aikanaan tuhatyhdeksänsataakaksikymmentäkaksi nämä tutkimukset valtakunnan metsien inventoinnin kun metsiä on hoidettu ne kasvavat paremmin silloin kasvu oli todella vähäistä vaikka menetimme maitammekin kymmenen prosenttia naapurille tuhatyhdeksänsataaneljäkymmentäneljä rauhansopimuksella siitä huolimatta metsien kasvu on yli kaksinkertaistunut vuoden tuhatyhdeksänsataakaksikymmentäkaksi jälkeen ja puuvaranto myöskin yli kaksinkertaistunut eli hiilinielu on yli kaksinkertaistunut hiilivarasto on yli kaksinkertaistunut ja koska se hiilivarasto kasvaa silloin kun metsää hoidetaan niin jos tehdään ne edellisessä puheenvuorossani mainitsemani ensiharvennushakkuurästit pois joita on noin miljoona hehtaaria kiireellisiä on normaalit harvennukset plus sitten nämä laiskanläksyt joita ei ole tehty jostain syystä siitä syystä kun ei ole markkinoita tällä hetkellä

kerron vain tutkijoiden kertomaa katsokaa valtakunnan metsien inventoinnin viimeiset luvut edustaja kasvi älkääkä puhuko tunteella teillä vihreillä on se paha vika että kun te jäätte häviölle faktoissa te kaivatte tunteet esiin ja vain tunne on totta se mitä minä sydämessäni tunnen on totta kun te kerran tieteeseen vetoatte niin katsokaa niitä lukuja älkääkä puhuko täällä

kolme vastausta maakaasu kivihiili ja ruskohiili niillähän siellä lämmitetään kuinkahan edustaja kasvin tieteelliseen näkemykseen sopii tämä tällainen että lakkautetaan ydinvoima ja ruvetaan polttamaan hiilivarastoja jos te tuon pystytte kääntämään uusiutuvaksi energiaksi silloin minä lupaan syödä vanhan karvahattuni jos tuon pystytte näyttämään tieteellisesti toteen varmaan teillä on joku viimeisin tutkimus jolla tämä todistetaan että kivihiili ruskohiili ja maakaasu ovat sitten niitä uusiutuvia energianlähteitä saksassa kun siellä rakennetaan nyt ydinvoiman sijaan jotain muuta ja se on kivihiiltä niin mutta

sitten kun suomeen tehdään rajoituksia tehän vetoatte että tämä on globaalia ja ei ilmasto tunne rajoja nyt se yhtäkkiä sitten rajataan saksaan onko siellä saksan rajoilla sitten lasit jotta se kivihiilipöly tai hiilidioksidi ei tänne tule koettakaa nyt hyvät aikuiset ihmiset tulla järkiinne jonain päivänä eihän ihmisille voi loputtomasti soopaa jutella kyllä yhdeksänkymmentäyhdeksän prosenttia suomalaisista ajattelee järkevästi ja sen yhden prosentin takia ei kannata ruutia haaskata näinhän se tilastotiede menee kyllä minua pikkusen harmittaa tämä teidän ilmastopolitiikkanne mutta minä olen sitkeä ja uskon siihen vakaasti että oikea tieto voittaa alaa ja jonain päivänä tekin huomaatte että ei kakkua voi syödä ja säästää samana päivänä ja touko aallolle teidän arvoisalle ja kunnioitetulle puheenjohtajallenne voitte kertoa että

arvoisa puhemies tämän hyvin tunnepitoisen puheenvuoron jälkeen koettakaamme vetäytyä näiden faktojenkin taakse tietysti aina päätöksentekoon kuuluvat sekä faktat että monenlaiset muutkin perustelut tässä kun katson näitä faktoja mihin mihin olemme tämän energiaan liittyvän metsäpolitiikan perustaneet niin

ei ole siitä saako suomen metsiä hakata vai ei meidän kaikkien mielestä puuta tarvitaan sekä rakennuspuuksi korkean jalostusasteen käyttöihin että energiapuuksi vaan kyse on hakkuumääristä siinä olemme olleet sitä mieltä jota on merkittävä osa ilmasto ja metsätutkijoista esimerkiksi sieltä teidän vaalipiiristänne itä suomen yliopiston metsätalouden suunnittelun professori timo pukkala edustaa samaa kantaa kuin vihreätkin eli että jos hakkuita lisätään niin reippaasti että ylletään kahdeksaankymmeneen miljoonaan se on hiilinielujen kasvuvauhdin kannalta hieman liikaa arvoisa

puhemies aistittavissa että hannu hoskonen tulee alueelta jolla metsien kasvu on vilkasta ja jolla on aina eletty metsistä sen verran edustaja kasville kun huusitte välihuudon että ovatko tutkijat väärässä eivät tutkijat väärässä ole siinä on vain semmoinen ongelma että maailma ei lopu kaksituhattakolmekymmentä ja metsä jatkaa kasvuaan sen jälkeen eikä maailmanpelastuskaan lopu kaksituhattakolmekymmentä jos me katsomme vähän pitemmälle niin kuin maailmaa pitää katsoa on totta että kun me lisäämme hakkuita niin selvä aukko pudotushan tulee ja sieltä otetaan hiiltä pois mutta tutkijatkin ovat sitä mieltä että kun jaksetaan odottaa kolmekymmentä vuotta niin sillä kahdeksankymmenen miljoonan hakkuumäärällä mihin edustaja halmeenpää viittasi suomi on silloin jo korkeammalla tasolla kuin nyt eli metsät palaavat hiilinieluksi minun mielestäni voi tarkastella niin että otetaan tämmöinen lyhyt aikajänne ja tehdään päätelmiä siitä vaikka tutkijat sinänsä ovat oikeassa pitää katsoa pitempään arvoisa puheenjohtaja jatkan seuraavassa

ärade talman edustaja eestilä totesi tämän minkä edustaja hoskonen aiemmin kielsi eli eli tosiaankin hallitus itse on todennut että että näillä toimenpiteillä hiilinielu puolitetaan ensi vuosikymmenen loppuun mennessä ja koska kokonaispäästöt tietenkin päästöt miinus nielut niin jos nielut pienenevät kokonaispäästöt kasvavat tämä on pelkkää matematiikkaa pitkällä tähtäimellä se on ihan niin kuin te sanotte kysymys onkin siitä mikä näkökanta tähän otetaan toisaalta tiedämme että että tarvitaan kiireellisiä toimenpiteitä jos me epäonnistumme vuoteen kolmessakymmenessä mennessä asetettuihin tavoitteisiin sitten sitten hukka saattaa periä vielä ongelmallisemmaksi tämä muodostuu jos brasilia indonesia venäjä ottavat käyttöön saman tavan tarkastella tätä asiaa silloin ei pelkästään meille tule ongelmia vaan vaan monelle muullekin se tässä on

täytyy tukea tuota hoskosen hyvää puhetta minulla on semmoinen käytännön malli tässä että otin valokuvan neljäkymmentä vuotiaasta puusta kaksikymmentä vuotta se on kitunut siten että se on pikkusen matkaa noussut sitten kahdenkymmenen vuoden kohdalla on harvennettu hiilinielua on tullut kolminkertainen määrä sen jälkeen lisää kun se puu on alkanut kasvamaan hoidettu metsä on hiilinielu ja hoitamaton metsä on sen päästäjä elikkä kasvi voi katsoa minulla on kuva tässä ja laskea tästä vuosirenkaat että mitenkä sitä hiilinielua tulee lisää hoitamalla metsiä jos ne jätetään sinne tässäkin puussa paljon vähemmän

tässä tosiaan on nyt ehkä sellainen väärinkäsitys että kuvitellaan että vihreät haluaisivat kokonaan lopettaa suomesta metsänhoidon ja puutalouden mutta eihän siitä ole kyse kuten edustaja halmeenpää jo totesi kuten edustaja eestilä aiemmin totesi ja kuten minäkin omassa puheenvuorossani totesin niin totta kai kun saadaan riittävästi aikaa se tasapaino palautuu ja meillä alkaa taas metsä sitoa hiilidioksidia niin kuin aikaisemminkin ongelmana vain on se että meillä ei ole sitä aikaa enää jos me olisimme todella silloin kuusikymmentä luvulla havahtuneet silloin kun tutkijat alkoivat varoittaa poliittisia päätöksentekijöitä silloin me olisimme voineet lähteä sillä mentaliteetilla liikkeelle että kyllä se tässä viidenkymmenen viiva sadan vuoden tähtäimellä tasaantuu meillä ei ole enää viittäkymmentä vuotta meillä ei ole enää kolmeakymmentä vuotta

huomioimaan ja muistamaan mitä kaikkea niillä tuotteilla tehdään joita nyt metsien kasvulla pystytään kompensoimaan niillähän korvataan kaikkia niitä fossiilisia tuotteita joita me nyt käytämme ja tämä on kriittinen tekijä haluaisin kysyä oppositiolta kun te vastustatte metsien lisäkäyttöä

vaelluskalapolitiikkaa niin ne ovat ensimmäiset kärkihankerahat joita sille on saatu ja ja se tuli keskustajohtoisen hallituksen toimesta se on erittäin tärkeää näille padotuille vesistöille
arvoisa herra puhemies

jotta nyt kaikille tulee kerralla selväksi niin hiilinieluhan on juuri se sama määrä mikä vuosittain metsien osalta kasvaa uutta puuta se on se hiilinielu eikä mikään muu ja mitä paremmin me sitä hiilinielua kasvatamme sitä enemmän me hiilidioksidia ilmakehästä sidomme tämä on biologinen tosiasia jonka yrjö ilvessalon aikanaan aloittama valtavan hieno metsätiede todistaa se on kiistämätön tosiasia sitä ei kukaan pysty tässä salissa kumoamaan toinen asia on sitten se tosiasia että meillä hiilivarastokin on kasvanut edustaja eestilä kuvasi hyvin tätä uudistettavaa metsää että kun vanha metsä pistetään pinoon ja hyödynnetään joko sahapuuna sellupuuna tai jonain muuna

kyllähän me kaikki varmasti peruskoulun tai kansakoulun biologian oppitunneilta ja minäkin peruskoulun biologian opettajana tämän yhteyttämisen kaavan ja hiilen sidonnan tunnemme koetan nyt sanoa että tässä on kyse ei vain metsistä vaan ilmastonmuutoksesta jossa suomi on sitoutunut kansainvälisiin tavoitteisiin joiden merkityksenä ja tarkoituksena on se että saavuttaisimme ilmastonmuutoksen hillinnässä tuon turvarajan mieluummin sietäisimme vain noin yhteen pilkku viiteen asteen maapallon keskilämpötilojen nousua siitä on kyse ja siinä aikaperspektiivissä meillä ei ole vuosikymmeniä aikaa odotella sitä että hiilen sidonta taas voimistuu ja kasvaa entiselleen mitä tulee hakkuumääriin on hyvä huomioida sekin että emmehän vihreissä ole olleet sitä mieltä etteikö hakkuita voisi kasvattaakin jos ei muita kestävyyskriteerejä tarvitsisi huomioida voidaan kasvattaa jos päästövähennykset sitten kompensoidaan muilla sektoreilla

arvoisa puhemies oma käsitykseni on se että suomen päästöt kuitenkin ovat niin pieniä vaikka hakkuita lisätään sinne kahdeksaankymmeneen miljoonaan ja kun tämä ongelma on globaali niin sillä ei ole juuri mitään matemaattista eikä suhteellista merkitystä eli ei se maailma siitä pelastu eikä mene huonompaan eikä parempaan suuntaan onko hakkuut kuusikymmentä tai kahdeksankymmentä valitettavasti se näin on jos tosiasiat tunnustetaan mutta se ehkä on lisättävä että ei tämä nyt pelkkää ilmastopolitiikkaa ole sillä kyllä tämä on aika pitkälle talouspolitiikkaa mitä euroopassa tehdään aina kun tehdään jokin päätös että rajoitetaan jonkin maa elinkeinopolitiikkaa tässä tapauksessa suomen metsäpolitiikkaa ja metsäteollisuutta niin me rajoitamme omaa vientiämme edustaja halmeenpää sieltä ne rahat tulevat koulutuspolitiikkaan ja me itkemme usein täällä näitä koulutuspoliittisia säästöjä

ärade talman tällainen lähestymistapahan on kokonaisuuden kannalta äärimmäisen haitallinen meidän toimenpiteemme eivät kuitenkaan globaalisti vaikuta jos kaikki ajattelevat näin niin mistään ei tule mitään jos kaikki toimivat tässä asiassa kuten suomi jos vaikka brasilia indonesia ja venäjä toimisivat tällä tavalla niin niin voidaan kyllä heittää hyvästit näille isoille tavoitteille mutta edustaja kulmuni nosti esille nämä tuotteet ja se on tietenkin juuri näin että että mikäli sillä korvataan haitallisia tuotteita niin se on hyvästä

näitä kasvavia hakkuita käytämme pitkäaikaisiin puutuotteisiin niitä kannattaa laittaa nimenomaan rakennuksiin siinä tapauksessa hakkuiden kasvu ei ole niin haitallista
arvoisa

puhemies juuri näin meillä suomessa tulisi vielä enemmän puurakentamista suosia ja myös sitten muovin korvaavia tuotteita ihmettelen kuitenkin tätä asennetta että kun kun meillä suomessa on jo nyt aikamoiset velvoitteet ja vaikka suomi juoksee kuinka lujaa niin meillä silti halutaan vain laittaa lisää kiviä reppuun puola ja muut maat pääsevät esimerkiksi eussakin tällä hetkellä paljon helpommalla omien velvoitteidensa kanssa edustaja halmeenpäälle pohdin myös sitä että jos ei suomessa voida hakata puuta niin sittenhän kun tämä puu pitää jostain teollisuudelle saada tässä tulee hyvin helposti se tilanne että me tuomme sen rajan yli venäjältä tuleehan sieltä tälläkin hetkellä mutta sittenhän sieltä sitä virtaa tänne suomeen onko se sitten meidän kokonaistalouden kannalta hyvä asia
arvoisa

suomi on tosiaan pieni maa ja meidän päästömme maailman mittakaavassa vähäiset jos maailmassa ei olisikaan kuin viisi pilkku viisi miljoonaa suomalaista niin eihän tässä olisi mitään hätää mutta miten me voimme edellyttää muilta mailta suuremmiltakin mailta että ne vähentäisivät omia päästöjään jos me eläisimme itse kuin elopellossa se on vähän sama kuin jossain kunnassa sanottaisiin ei ei meidän tarvitse välittää omista jätevesistämme kunhan muut hoitavat oman oman osansa ja mitä talouteen tulee niin kyllähän aikanaan esimerkiksi kun vaadittiin ettei saa puunjalostus laskea vesiin jätevesiään sanottiin että suomesta lähtee paperiteollisuus kokonaan no eipä lähtenyt sen sijaan me viemme puhtaita paperitehtaita suljetun kierron selluprosesseja maailmalle eli kyllä yleensä aina kun me olemme näissä näissä asioissa tiukentaneet otetta se insinööri on keksinyt sen ratkaisun ja kun me olemme olleet etulinjassa niin me olemme myös voineet niitä viedä

arvoisa puhemies edustaja eestilä otti minun mielestäni aika tärkeän asian tässä esille samaan aikaan kun me puhumme ilmastopolitiikasta me puhumme kyllä silloin myöskin talouspolitiikasta suomi on yksi euroopan yhteisön jäsen ja euroopan yhteisö on sitten sopimusosapuoli pariisin ilmastosopimuksessa

itse euroopan yhteisö jonka jäsen suomi on olennaista on se miten taakka jaetaan sitten euroopan jäsenmaitten kesken kaikki me tiedämme sen että nämä päästövähennykset ovat ruotsissa ja suomessa todella paljon korkeammat kuin esimerkiksi näissä sanotaan euroopan kehittyvissä maissa jopa puola suomessa päästövähennykset ovat kolmekymmentäyhdeksän prosenttia puolassa ainoastaan seitsemän prosenttia kun ottaa lähtötilanteen huomioon niin kyllä suomessa

paljon puhtaammin kuin puolassa ja silti meillä on kovempi päästötavoite on tämä talouspolitiikkaa myös

arvoisa herra puhemies hyväksi lopuksi tähän debattiin se että kun suomi on metsiään hoitanut hyvin niin sehän avaa meille valtavat mahdollisuudet katsokaa nyt vaikka näitä maaseutukuntia niin kuin kotimaakunnassani pieniä voimaloita on paljon lähes puulla ja ja vähän pannaan turvetta sekaan saadaan chp voimalasta maksimiteho ulos jolloin saavutetaan aivan varmasti paras tulos koko paikkakunnan kannalta työllisyyden kannalta ja ilmastopolitiikan kannalta iso vertailukohtahan on tukholma tukholma ei käytä ollenkaan kivihiiltä kun edustaja kasvi puhui täällä ilmastonmuutoksesta ja sen torjunnasta niin kannattaisiko ensin panna panna täällä pääkaupunkiseudulla nämä asiat kuntoon ja tehdä niin kuin tukholma on tehnyt että uusiutuvilla lämmitetään kyllähän te olette päätöksiä tehneet mutta se on aivan niin kuin aikanaan teki ruotsikin päätöksiä että ydinvoimalat lakkautetaan mutta siellä on vain akseliteho kasvanut koko ajan kannattaa puheet ja teot pitää visusti erillään muuten tämä politiikka ei ikinä onnistu kiistaton tosiasia on se että kun taimikko uudistetaan ja se metsä uudistetaan jotta taimikko lähtee kasvamaan niin ensimmäisestä vuodesta alkaen se rupeaa sitomaan hiiltä ilmakehästä niitä motteja ei heti pysty käyttämään mutta ilmastoa puhdistava vaikutus näkyy välittömästi nyt
takaisin puhujalistaan

arvoisa puhemies nyt on ehkä syytä palata sitten tähän hallituksen esitykseen sataseitsemänkymmentäviisi jossa on kysymys kuitenkin tästä väliaikaisesta uusiutuvan energian tuotantotuesta tässä pari kommenttia ensin edustaja halmeenpää

piti mahdollisena jopa sitä että kun tämä kaksi terawattituntia kilpailutetaan kahdessa eri osassa niin niin tämä voisi jäädä vajaaksi minun käsitykseni mukaan näin ei pääse kuitenkaan käymään jos siellä ensimmäisen kierroksen jälkeen kun on on yksi terawattitunti kilpailutettu toisella kierroksella kilpailutetaan kaksi terawattituntia niin siinähän tuottajat sitoutuvat tuottamaan tietyn määrän sähköä tässä tukijärjestelmässä mutta se ei tietenkään estä ketään tuottajaa tuottamasta sähköä ilman tukea näin ollen käsittääkseni tämmöistä mahdollisuutta ei edes ole että tämä kapasiteetti voisi jäädä vajaaksi vajaaksi

tässä

suomi on sitoutunut kyllä kaikkiin kansainvälisiin sopimuksiin mutta tuossa debattipuheenvuorossa juuri äsken äsken sitä sanoinkin että tämä ilmastopolitiikka on kyllä myöskin talouspolitiikkaa edustaja kasvi sanoi tässä hyvänä esimerkkinä sen että ruotsi käyttää paremmin puuta myös rakennusteollisuudessa ja suomeen tuodaankin puutaloja ruotsista se ei ehkä johdu siitä että se on ruotsalaista puuta tai että ruotsissa erikseen käytettäisiin paremmin puuta kuin suomessa vaan siitä että nämä tehtaat sijaitsevat pohjois ruotsissa ja nauttivat merkittävää valtion tukea ja näin ollen näitä tuotteita eli puutaloja voidaan myydä kansainvälisillä markkinoilla edullisemmin tavallaan

tätä kilpailuetua parannetaan ruotsissa valtion tuella ja näin näitä taloja on myöskin sitten suomessa

kaikki ovat tässä salissa korostaneet tätä teknologianeutraaliutta kun tätä tukea on valmisteltu kaikki olen näin ymmärtänyt ovat myöskin olleet sitä mieltä että tässä ei tehdä mitään uutta tuulivoimatukea keskustelussa ovat tulleet esille oikeastaan nämä kolme tämmöistä isompaa asiaa asiaa täytyy sitten valiokunnassa ratkaista vesivoimakysymys johon näyttää olevan yllättävän paljon kriittisyyttä sen johdosta että tämä ei ole tässä hallituksen esityksessä mukana toinen asia on tietysti nämä chp laitosten todelliset mahdollisuudet osallistua tähän kilpailutukseen tästä

pöyryn selvityksestä sen verran että että olisi tämmöinen fifty fifty tilanne jota pitäisin itse hyvänä jos tämmöinen tilanne tulisi mutta ennen kuin tätä ensimmäistäkään kilpailutusta tehdään niin kyllä pitää aika tarkkaan katsoa nämä chp laitosten todelliset mahdollisuudet osallistua tähän kilpailutukseen taustalla pitää muistaa kuitenkin että tässä energia ja ilmastostrategiassa jonka eduskunta on tässä salissa hyväksynyt on hyvin pitkälle jo viitoitettu ne linjat tämän väliaikaisen tuen

arvoisa herra puhemies edelliseen keskusteluun vielä vielä tässä vihreät sanovat että liian myöhään niin oikeastaan jos miettii helsinginkin ratkaisuja kivihiilen osalta ovatko ne liian myöhään ja tulevatko nekin sitten liian liian vähäisissä määrin kaikkiaanhan tällä lakiesityksellä haetaan sitä että me korvaisimme fossiilista

kotimaisella energialla varsinkin aurinko ja tuulivoimalla mutta tässä hienosti on saatu mukaan tämä neutraalisuus eli tässä ovat mukana yhtä lailla sitten chp laitokset ja siinä mukana yhtä lailla sitten puulla tuotetun ja toivon näitten osalta kyllä että katsottaisiin että ne todellisesti ovat siinä myös mukana meillä on tällä hetkellä hyvin paljon käytettävissä energiaa meillä on noin kolmekymmentä prosenttia suurin piirtein metsien hoitohakkuista vielä rästeissä ja sieltä tulee juuri sopivaa pieniläpimittaista puuta mitä ei voi muuhun käyttää kuin tähän energiantuotantoon ja meillä on ollut eri kunnissa hyviä hankkeita siihen että on edistetty juurikin kaupunkilaismetsänomistajien metsäosaamista että he ovat saaneet sieltä puustonhoidon kautta tätä tämäntyyppistä materiaalia ja meillä on sahoilla tällä hetkellä puru puru ja kuorivuoret ja nekin saadaan yhtä yhtä lailla liikkeelle itseäni kyllä vähän harmittaa tuo vesivoiman pois jättäminen kuten halmeenpää sanoi nämä pienvesivoimalaitokset eivät todellakaan ole tämän projektin puitteissa näkisin että siinä meillä olisi myös investointituki ja muut järjestelmät millä me voisimme näitä edistää mikä sitten on se probleema tässä miksi me ja miksi vesivoimankaan tuossa on on esitetty tällä hetkellä eivät ole kannattavia olen muutamassa hankkeessa käynyt ja on sieltä tullut tuloksena että he voisivat uudistaa nykyisiä laitoksia jos sähkön hinta olisi nyt viisikymmentä euroa megawattitunnille tällä hetkellähän elspot hintakin

on noin neljäkymmentä euroa jos meillä olisi korkeampi sähkönhinta niin me tässä senkään osalta emme ehkä tarvitsisi mutta tietenkinhän tämä on erittäin positiivinen asia että meillä on halpa sähkö tällä hetkellä eli eli tukia tarvitaan että voidaan voidaan toimia toisaalta sitten kun katsotaan laajassa kaaressa koko eurooppaa tuethan vääristävät melkomoisesti koko sähkömarkkinaa

muun muassa energiewende saksassa antaa sen suurin piirtein kaksikymmentä miljardia uusiutuvaan sähköön mutta samalla toisella kädellä annetaan pari miljardia ainakin vuoteen kaksituhattakahdeksantoista kivihiileen ja

britanniassa tulee reilu sata euroa megawattitunnille siitä että rakennetaan ydinvoimaa ja meillä on erilaiset järjestelmät pohjolassa eli kun päästäisiin eu tasollakin yhtenäisempään tukijärjestelmään se tulisi myös tässä auttamaan mutta tämä esitys mitä käsitellään parhaillaan on teknologisesti neutraali ja hyvä lähtökohta siihen että

haettaisiin uutta suuntaviivaa kotimaisen ja bioenergian osalta tässä tällä hetkelläkin kun olemme keskustelleet ja puhuneet meille tulee noin megawattia tuontia halmeenpää otti esille tämän vesivoiman että meillähän on pohjolassa vesivoimaa mutta onko norja ja ruotsi valtuutettu tuottamaan meille sen vesivoiman sieltä se meidän tuontienergia tälläkin hetkellä tulee kaikissa tilanteissa millä tavalla me takaamme suomen oman sähkövarmuuden näissä asioissa myös jatkossa se oli hyvin liipaisimella tässä vuoden viisitoista tammikuun tammikuun alussa kun meillä oli viisitoistatuhatta megawattia kulutus ja ja siinä oli hyvinkin kiikun kaakun että me pärjäsimme silloin ei ei muun muassa tuullut ja ei kovin paljon aurinkokaan paistanut eli millä me varmistamme myös sitten pimeitten talvikuukausienkin energiatuotannon näen että on erittäin surullista tässä vaiheessa ollut että ovat uudistaneet laitoksiaan ne eivät eivät ole laittaneet sinne niitä sähköntuotantojärjestelmiä hyvinkään monessa viimeaikaisessa kilpailutuksessa eli silloin kun lämmitetään voitaisiin myös tuottaa sähköä ja tämä on hyvä hyvä myös siinä mielessä

arvoisa puhemies tämä äskeinen keskustelu aika hyvin osoitti että loppujen lopuksi on vähän niitä puolueita jotka ovat talouspolitiikasta kiinnostuneita todellisesta suomalaisesta metsäpolitiikasta jolla on pitkät perinteet ja viennistä ja vaihtotaseesta me ainakin kokoomuksessa yritämme katsoa aina kokonaisuutta ja tehdä sellaisia ratkaisuja jotka ovat suomen kansakunnan kannalta parhaita minä haluan tuoda tähän keskusteluun sen julki että lisäksi se että suomen metsiä hoidetaan hyvin johtaa siihen että meillä on vähän metsäpaloja jotka ovat erittäin tuhoisia ilmaston kannalta takia meidän pitäisi hyväksyä se että kun hakkuita nostetaan tulee tietyn näköinen pudotus ja se nousee kolmenkymmenen vuoden jälkeen koska sillä tavalla me saavutamme ne tavoitteet mitä eu taas asettaa meidän alijäämälle talous ja vakaussopimuksen kautta eli tämä kokonaisuus pitää minun mielestäni hallita ymmärtäisin hyvät vihreät tämän keskustelun jos se olisi niin että me hävitämme lopullisesti metsiä mutta kun metsää hakataan niin sinne aina kasvaa uutta jänne on toki pitkä sen myönnän mutta kuitenkin pitäisi nähdä että meiltä häviää loppujen lopuksi vuodessa aika vähän metsää pois muut keski euroopan valtiot ovat hakanneet jo aikoja sitten metsänsä pois ja nyt meitä rangaistaan koska meidän häviämä on noin kymmenentuhatta hehtaaria per vuosi ainoa joka minun mielestäni pitkällä aikajänteellä merkitsee on juuri tämä paljonko metsää häviää suomalaiset eivät ole koskaan olleet niin tyhmiä eivätkä tule olemaan että he hävittäisivät omia metsiään vaan entistä paremmin niitä hoidetaan niitä lannoitetaan ja kaikkemme että kasvu kiihtyy niin kuin se nyt näyttää kiihtyvän osittain tietenkin ilmastonmuutoksen johdosta ja se johtaa siihen että nämä metsät ovat entistä enemmän hiilinieluja minun mielestäni suomi kyllä tekee oman osansa mutta sitten kun lähdetään tähän talouskilpailuun ja protektionismiin joka on kansainvälinen ilmiö niin siitä kannattaa suomen eduskunnan olla erittäin tietoinen ja tehdä sellaisia ratkaisuja jotka parantavat suomen kilpailukykyä ja vaihtotasetta

arvoisa puhemies edustaja eestilä käytti hyvän puheenvuoron jossa myös talous kuului se on sidottu myös näihin sopimuksiin mutta chp voimaloista ja täällä on puhuttu sahoista ja minä jonkin verran tunnen tuota alaa ja sanoisin näin että tällä hetkellä siellä kuoret ja purut märkänevät pihamaalla ne ovat pari kolme vuotta siinä ajetaan sitten kahdensadan kilometrin päähän dieselvetoisella autolla omakustannushintaan kun ne ovat menettäneet lämpöarvonsa ja kaikki jos tähän nyt saataisiin tukijärjestelmä vastaavanlainen kuin tuulivoimaan niin saataisiin käytettyä sitä yhdistettyyn sähköntuotantoon paikallisesti ja ylimääräinen voitaisiin syöttää verkkoihin mutta nyt mikä siellä on ei saa tukea siitä mikä syötetään verkkoihin elikkä sitä investointia ei pysty sinne tekemään siitä johtuu että niitä purukasoja siellä sahojen pihassa on polttoon ne eivät mene koska venäjältä suomalaisten verorahoilla tuodaan haketta ja se on kilpailukykyisempää ja parempaa kuin tämä märännyt tavara mitä meillä suomessa on elikkä chp voimaloihin täytyy tulla semmoinen tukijärjestelmä että se myös kattaa sähköntuotannon ja jos sähköä tulee ylimääräistä sen voi syöttää verkkoon ja se tukijärjestelmä pysyy silloin alkaa toimia se

arvoisa puhemies tämän lakiesityksen tavoitteeseen ja vauhtiin nähden mihin edustaja pirttilahti viittasi täytyy tietysti todeta että tavoite on hyvä ja oikean suuntainen olemme kaikki sen takana mitä tulee tavoiteltuun vauhtiin ja siihen pieneen kritiikkiin mitä tässä on keskusteluissa ilmennyt niin toki on niin että jos ensimmäinen kilpailutus tästä preemiojärjestelmästä järjestetään syksyllä kaksituhattakahdeksantoista niin ensimmäinen toteutumisvuosi on sitten kaksituhattayhdeksäntoista puolella täysimääräisesti toki

se mihin mihin pientä kritiikkiä on tullut on se että onhan tämä tavoiteltu kokoluokka hieman vaatimaton kaksi terawattituntia vuositasolla sillä me emme vielä meidän uusiutuvan energian tavoitteitamme ratkaise emmekä ilmastotavoitteita ja totta vieköön kuten pirttilahti totesitte suomihan kattaa vuosittaisesta sähkönkulutuksestaan noin kaksikymmentä prosenttia tuonnilla olemme kaikki samaa mieltä siitäkin että tarvitsemme lisää kotimaista uusiutuvan energian tuotantoa mutta se ei toki poissulje sitä yhteistyötä mitä voimme tehdä pohjoismaisilla

puhemies todellakin asioita kun mitataan niin pitää pohtia

sosiaalista ja myös ekologista

kyllähän näissä viimeaikaisissa väännöissä nämä taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys ovat aika monessakin jääneet vähän toissijaiseen asemaan kun on esimerkiksi väännetty meidän lulucfstä ja monesta muusta kuitenkin tällä metsätuotannolla kotimaisella paikallisella energiantuotannolla on iso merkitys sosiaalisiin yhteisöihin kyläyhteisöihin kaupunkeihin ja itse niihin yrittäjiin pitää katsoa myös tästä näkökulmasta näitä uudistuksia toisaalta tämä nyt esitetty lakipaketti antaa mahdollisuuden sinne sinne tuotantoyksiköille että tehdään paikallista paikallista mutta kuten halmeenpää sanoi niin tässä täytyy tehdä muitakin toimenpiteitä millä edistämme kotimaisen energian ja kotimaisen taloudellisen hyvinvoinnin eteenpäinvientiä yksi on julkiset hankinnat muun muassa me voimme näilläkin lainsäädäntöteoilla syrjäyttää fossiilisia polttoaineita ja sitä kautta edistää esimerkiksi julkisissa rakennuksissa ja muualla tätä kotimaisen energian

kyllä me varmaan tästä hyvän saamme kun saamme tämän tänne valiokuntiin käsittelyyn ja siellä pohdittua näitä muutamia tekijöitä

arvoisa

puhemies näin tämän lähetekeskustelun lopuksi omalta osaltani sen verran vielä että kun uusiutuvasta uusiutuvasta energiasta puhutaan näistä erilaisista muista siihen liittyvistä lainsäädännöistä niin olisi kuitenkin erittäin hyvä tälle kansakunnalle että meillä löytyisi yhteisymmärrys yhteisymmärrys ja yhteinen näkemys siihen että me emme ikinä selviä näistä sadan miljardin euron veloista pitää muistaa meidän kaikkien suomalaisten tällä hetkellä ja varsinkin kansanedustajien että meillä on sata miljardia euroa velkaa tällä hetkellä ja summa kasvaa ensikin vuonna noin kolmella miljardilla eurolla jos me emme lähde käyttämään omia raaka aineitamme niistä tehtyjä tuotteita myy maailmalle ja rakenna tätä parempaa suomea muuten me emme ikinä selviä niistä veloistamme pois muistakaa hyvät kollegat se että kun me annamme taloudestamme kuvan ulospäin muulle maailmalle niin samallahan me annamme kuvan siitä luotetaanko meihin jos meihin ei luoteta niin sitten korkotasosta vastaavat reittaajat luokittelevat meidät epäluotettavaksi velanottajaksi ja sehän tarkoittaa että korko korko lähtee nousemaan jokainen prosentti mikä korkoon tulee lisää on miljardi pois meidän valtion budjetista menetettynä korkomaksuna velanantajille tämä on se meidän piirimme missä me leikimme tätä piirileikkiä nimeltä suomen eduskunnan päätökset jos me emme tätä ymmärrä niin olemme aika heikoilla kun emme omia mahdollisuuksiamme käytä vai kuvitteleeko joku että me pörssissä pelaamalla taikka jollakin muulla vippaskonstilla nämä velkamme maksamme mikäli joku kuvittelee niin niin toivon hänelle onnea ja menestystä sillä mutkaisella ja kovin kuoppaisella tiellä

arvoisa puhemies sisäasioiden eu rahastot ovat merkittävä rahoitusväline sisäisen turvallisuuden ja unionin yhteisen maahanmuuttopolitiikan edistämiseksi rahastojen avulla vahvistetaan euroopan unionin ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa sekä poliisiyhteistyötä rikollisuuden ehkäisemistä ja torjumista sekä kriisinhallintaa lisäksi vahvistetaan ja kehitetään euroopan unionin yhteistä turvapaikkajärjestelmää tuetaan kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista ja laillista maahanmuuttoa sekä kehitetään paluustrategioita on ensiarvoisen tärkeää että rahastot ovat täysimääräisesti käytössä laki sisäasioiden rahastoista tuli voimaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaviisitoista lailla luotiin perusteet sisäasioiden rahastojen kansallisesta toimeenpanosta ohjelmakaudella kaksituhattaneljätoista kaksituhattakaksikymmentä vaikka laki on varsin tuore toimintaympäristö on muuttunut nopeasti rahastojen toimialalla ja lain päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi rahastojen ohjelmakauden puolivälitarkastelun yhteydessä tunnistettiin myös lain muutostarpeita etenkin kansallisen ohjelman ja kansallisen toimeenpano ohjelman muuttamista koskevassa päätöksenteossa lain valmisteluvaiheessa muutoksia arvioitiin tehtäväksi enintään muutaman kerran ohjelmakauden aikana muuttoliikekriisin seurauksena ja sisäisen turvallisuuden toimintaympäristön muutosten myötä ohjelmia on kuitenkin jouduttu muuttamaan huomattavasti useammin osa muutoksista on on ollut merkitykseltään siten vähäisiä tai luonteeltaan teknisiä että niiden käsittely ministeriötasolla olisi ollut tarkoituksenmukaista arvoisa puhemies hallitus esittää sisäasioiden rahastoista annettua lakia muutettavaksi siten että sisäministeriölle annettaisiin rajatuissa tapauksissa toimivalta kansallista ohjelmaa ja kansallista toimeenpano ohjelmaa pääsääntöisesti muutoksista päättäisi edelleen valtioneuvosto sisäministeriö voisi kuitenkin päättää muutoksesta silloin kun kyse on euroopan komission suomelle kohdentamasta lisärahoituksesta jonka vastaanottamisessa ei edellytetä kansallisen harkintavallan käyttämistä käytännössä sisäministeriö voisi tehdä tarvittavat muutokset silloin kun komissio lisää suomen kansalliseen ohjelmaan tulevaa lisärahoitusta erityis erityis ja kansallisiin tavoitteisiin suoraan ilman kansallista harkintavaltaa rahoituksen kohdentumisesta lisäksi ministeriö voisi päättää muutoksesta joka koskee turvapaikka maahanmuutto ja kotouttamisrahastoasetuksessa tarkoitettuja täydentävien määrien ja niiden perusteena olevien henkilöiden lukumäärien ilmoittamista komissiolle taikka muuta merkitykseltään vähäistä muutosta

ainahan ne ensin päätetään valtioneuvostossa mutta kun ne on siellä päätetty niin sitten pitäisi olla

mahdollisuus ilmoittaa niistä rahastoille ettei sitä asiaa tarvitsisi viedä valtioneuvostoon sisäministeriön päätöksentekoa edeltäisi aina kansallisen ohjelman seurantakomitean kuuleminen hallitus esittää myös että lakiin tehtäisiin lähinnä teknisluontoinen muutos joka koskee rahastoista rahoitettavan kertakorvaushankkeen saaman mahdollisen muun rahoituksen ja tuoton huomioimista päätösharkinnassa näillä muutoksilla katsomme että ylimääräinen hallinnollinen taakka vähenee ja sisäasioiden rahastot tulevat entistä tehokkaammin käyttöön sisäisen turvallisuuden edistämiseksi

arvoisa puhemies tämä lakiesitys on mielestäni tarkoituksenmukainen se mahdollistaa luopumisen hallinnollisesti raskaasta valtioneuvostokäsittelystä rajatuissa tapauksissa esimerkiksi kun on kyseessä tekniset muutokset tai sellaiset muutokset jotka jotka ovat pieniä ja rajattuja myös euromääräisesti niissä voidaan sitten tätä toimivaltaa siirtää ministeriön suuntaan

näitä rahastoja koskeva lainsäädäntöhän laadittiin viime vaalikaudella ja se perustui euroopan unionin rahoitusohjelmakaudelle kaksituhattaneljätoista viiva kaksituhattakaksikymmentä perustettuun kahteen rahastoon eli sisäisen turvallisuuden ja turvapaikka maahanmuutto ja kotouttamisrahastoon haluan tässä nyt kiinnittää huomion siihen että tämä on yksi työväline jolla voidaan edistää nimenomaan hallittua ja ja turvallista maahanmuuttopolitiikkaa tähän sisältyy esimerkiksi erillinen rahoitusosuus josta jäsenvaltiot voivat hakea kiintiöpakolaisten vastaanottoon merkittävää tukea ja ajattelen että tämä on yksi sellainen asia joka tulisi niin suomessa kuin muissakin euroopan unionin maissa vielä paremmin huomioida että voisimme edistää nimenomaan tätä kiintiöpakolaisten sijoittamista suoraan pakolaisleireiltä kuntiin tässä meidän tulisi huomata se että euroopan unioni todellakin ihan merkittävällä tavalla tukee tätä tätä toimintaa ja se myös tulisi tulisi mielestäni nykyistä paremmin hyödyntää

arvoisa herra puhemies tämä lakiesitys koskee siis kirkkolain muuttamista ja sen tavoitteena on se että kirkkolaki seuraisi muun virkalainsäädännön ja työlainsäädännön periaatteita ja ja kirkkolakiin ehdotetaan sitten tehtäväksi samat muutokset mitkä niihinkin on tehty työllistämisen helpottaminen ja uudelleentyöllistymisen edistäminen vastaavat myös kirkon tarpeita ja on tärkeää että myös kirkon palvelussuhteessa olevia kohdellaan yhdenvertaisesti riippumatta siitä koskeeko heitä kirkon virkalainsäädäntö vai ovatko he kirkon työsopimussuhteista henkilöstöä ja tässä on kysymys ihan merkittävästä määrästä henkilöitä nimittäin kirkon koko henkilöstölukumäärähän on lähes kaksikymmentätuhatta valitettavasti kirkonkin työllistämismahdollisuudet ovat hiukan heikentyneet viime vuosina eli eli tuo henkilöstömäärä on vähentynyt noin puolet tästä henkilöstöstä on näitä työsopimussuhteisia työntekijöitä viisikymmentäkolme prosenttia ja ja sitten viranhaltijoiden osuus on prosenttia kiinnitän vielä huomion siihen että tässä esityksessä tavoitteena on myös se että pitkäaikaistyöttömien työllistymismahdollisuudet paranisivat tämän lainmuutoksen tarkoituksena on se että työnantaja voisi pyytää työ ja elinkeinotoimistolta tietoa työhön sopivista pitkäaikaistyöttömistä ja ja tämä pitkäaikaistyöttömien työllistäminen myös kirkon piirissä voisi helpottua
arvoisa herra puhemies tämä esitys kirkkolain kuuden luvun muuttamisesta on on erittäin kannatettava asia on nimittäin niin että tämän päivän suomessa seurakuntien työn arvo on noussut todella merkittävästi viime vuosina yhteiskunnassa erilaisten vaarallisten asioiden lisääntyminen on ollut aivan huolestuttavaa hätä ja erilaiset muut ongelmat ovat lisääntyneet tässä maassa todella rajusti ja seurakunnat monesti joutuvat vastaamaan ihmisen ensimmäiseen hätään koska ne ovat siellä paikan päällä toteamassa niitä karmeita tilanteita mihin tämä nykyinen maailma on johtanut tällaiset lakimuutokset joilla pystytään hieman tuota byrokratiaa purkamaan ja joustavoittamaan ovat hyviä asioita kuitenkin arvoisa puhemies tällaisia asioita mitä nytkin käsittelemme erilaisten työllistämisen esteiden poistamista tai byrokratian vähentämistä tulisi olla eduskunnan listalla melkein puolenkymmentä lakiesitystä per päivä jos me haluamme ihan aidosti että saadaan työmarkkinoihin joustoa elastisuutta ja nopeutta reagoida eri tilanteisiin silloin me olisimme aika paljon vahvempia kohtaamaan seuraavan lamankin koska aina pitää muistaa että vaikka nousukautta tällä hetkellä elämme niin seuraava lamakin on varmaan jo nurkan takana odottamassa kukaan se tulee mutta varmaan kuitenkin seuraavan viiden vuoden sisällä

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puhemies esitän että tämä lakiesitys hylätään kuten eriävässä mielipiteessä on perusteltu tämä hallituksen esitys käräjäoikeusverkoston saneeraamiseksi itse asiassa ansaitsisi eduskunnassa paremman käsittelyn itse valiokunnan mietintöä käsiteltäessä palautekeskustelussa täällä salissa ei näkynyt kuin pari hallituksen esitystä puolustavaa kansanedustajaa valiokunnan puheenjohtaja ansiokkaasti tietenkin oli täällä keskustelemassa mutta ei myöskään ministeri häkkänen kokenut että kysymys olisi ollut riittävän merkittävä osallistuakseen lakivaliokunnan kunniaksi haluan toistaa sen että siellä käsittely on ollut mielestäni perusteellista ja haasteet on on otettu vakavasti yhdessä olemme tunnistaneet vaikeat ongelmat ja kielteiset seuraukset esimerkiksi kielellisten oikeuksien täyttämiseksi tai tai saavutettavuudelle ympäri maata mutta lakivaliokunnan huolet eivät ole saaneet kovin paljon vastakaikua sitten hallituksen tai oikeusministerin kannoissa asiantuntijakuulemisissa on esitetty myös hyvin painavia syitä epäillä sitä että hallituksen esityksen säästötavoitteet voisivat toteutua pikemminkin mielestäni tilanne on päinvastoin kaikkein suurimpien käräjäoikeuksien erityisenä haasteena on suuren organisaation mukanaan tuomat kustannukset ja tehottomuudet moniportaisessa kommunikaatiossa ja vähäisenä joustavuutena toimivien käräjäoikeuksien sulauttaminen kaikkein suurimpiin ei ainakaan tuo mukanaan tehokkuutta tai säästöjä käräjäoikeuksien tehokkuutta on vaikeata lisätä nimenomaan säästämällä pois voimavaroja siis ihmisiä osaavaa henkilöstöä nyt hävitetään myös se osaaminen joka esimerkiksi on kerääntynyt ja kertaantunut lakkautettaviin käräjäoikeuksiin ja niiden kanslioihin vanha henkilöstö harvemmin siirtyy uusiin yksiköihin tämä osaaminen on erittäin arvokasta inhimillistä pääomaa jota tietysti on vaikea mitata rahassa mutta mielestäni on syytä muistuttaa että säästöt tulevat tässä todellakin kalliiksi asiantuntijat ovat varoittaneet meitä ruuhkautuneista käräjäoikeuksista ja kieliongelmista suomen kaksikielisyys mitataan yleensä julkisten palveluiden kyvyssä kyvyssä vastata ruotsinkielisten kansalaisten tarpeisiin ennen kaikkea koulutuksessa terveydenhuollossa ja oikeudenhoidossa täydellisesti toimivien kaksikielisten käräjäoikeuksien romuttaminen myös vahvasti kaksikielisillä tai muuten ruotsin enemmistökielisillä alueilla on erittäin lyhytnäköistä se osoittaa täydellistä tietämättömyyttä kaksikielisyyden elinehdoista ja se on vastuutonta oikeusvaltion perustuksien nakertamista periaatteellisesti tai poliittisesti se on jatkumoa hallituksen linjauksille mielestäni jälleen kerran hallitus kääntää selkänsä suomen kaksikielisyyden elinvoimaisuuden turvaamiselle en todellakaan osannut edes pelätä näin rajua piittaamattomuutta kokoomukselta ja keskustalta historiattomuus on mielestäni häkellyttävää ja hämmentävää meillä ei ole varaa romuttaa hyvin toimivia käräjäoikeuksia meillä ei ole varaa lakkauttaa meillä ei ole varaa tyhjentää vasta korjattuja tai rakennettuja toimivia toimitiloja mutta meillä on varaa ylläpitää sellaista tuomioistuinlaitosverkostoa että se todellisuudessa ja käytännössä turvaa jokaisen pääsyn oikeuteen asuinpaikasta riippumatta myös pohjoisessa ja meillä on varaa turvata kielelliset oikeudet joihin maan kaksikielisyys nojaa hallituksen esitys tulee meille kalliiksi sekä rahassa että oikeusvaltion rapautumisessa esitän esityksen hylkäystä eriävässä mielipiteessä esitetyin perustein

arvoisa herra puhemies ensinnäkin kannatan edustaja biaudetn tekemää hylkäysesitystä ehdotus tuomioistuinten keskushallintotehtävien siirtämisestä oikeusministeriöltä riippumattomalle tuomioistuinvirastolle on edennyt oikeusministeri häkkänen kertoi kuudes kymmenettä että esittää tuomioistuinviraston perustamista viraston tehtäviin kuuluisi vastata tuomioistuinlaitoksen toimintaedellytyksistä ja tuomioistuinten toiminnan kehittämisestä suunnittelusta ja tukemisesta nyt esitetyn uudistuksen kaltainen suunnittelu ja toteuttamisvaihtoehtojen arviointi kuuluisi nimenomaan tuomioistuinviraston ydintehtäviin kun tuomioistuinvirasto siis ollaan perustamassa olisi käräjäoikeusverkoston uudistaminen tullut jättää sen käsiteltäväksi käräjäoikeusuudistusta koskeva hallituksen esitys on mitä suurimmassa määrin kytköksissä myös hallituksen esitykseen summaaristen riita asioiden keskittämisestä tiettyihin käräjäoikeuksiin summaariset riita asiat muodostavat huomattavan osan käräjäoikeuksien työmäärästä minkä vuoksi niiden mahdollista keskittämistä olisi ollut asianmukaista arvioida samanaikaisesti nyt käsillä olevan uudistuksen kanssa erityisesti käräjäoikeuksien henkilöstö ja toimitilatarpeiden kannalta myös perustuslakivaliokunta on esityksestä antamassaan lausunnossa katsonut että samaan asiakokonaisuuteen liittyvien uudistusten toteuttaminen erillisinä lainsäädäntöhankkeina voi merkitä sitä että valiokunta joutuu arvioimaan tiettyä esitystä puutteellisten tietojen perusteella eikä voi ottaa arvioinnissaan huomioon eri esitysten kumulatiivisia vaikutuksia tämä on joissakin muissakin asioissa tämän talon ongelma että palastellaan näitä esityksiä eikä tuoda kokonaisuuksina lakiesitysten yhdessä käsitteleminen ei ole toteutunut koska summaaristen riita asioiden keskittämistä koskeva lakiesitys on viivästynyt ja käräjäoikeusuudistusta on tästä huolimatta viety eteenpäin hallituksen esityksen säästöarviot ovat heikosti ja epävarmasti perusteltuja laskelmissa kunnollisia arvioita pidempien asiointimatkojen tuomista kustannuksista tuomioistuinhenkilöstölle asianosaisille sekä niiden vaikutuksista valtion varoista korvattaviin matkakustannuksiin ei ole huomioitu oikeusministeriö on katsonut ettei sillä ole mahdollisuuksia selvittää tarkasti tällaisia kustannuksia sdpn eduskuntaryhmä katsoo kuitenkin että asiasta olisi pitänyt olla käytettävissä ainakin jonkinlaiset kunnolliset arviot edustaja biaudet otti tuossa edellä esille kielelliset kysymykset kun itse tulen tuolta pohjoisesta niin täytyy sanoa saamen kielen osalta että on ihan selvä asia että kun oikeudenhoidon raja siirtyy etelämmäs myös kielelliset oikeudet heikkenevät tämä on tullut kuulemisissa useamman kerran esille meillä on viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana käräjäoikeuksia vähennetty yhdeksästäkymmenestäkuudesta oikeudesta nyt esitettävään kahteenkymmeneen viimeisin käräjäoikeusuudistus tehtiin vuonna kaksituhattakymmenen jolloin käräjäoikeuksien määrää vähennettiin viidestäkymmenestäyhdestä kahteenkymmeneenseitsemään myöskään tästä tästä uudistuksesta ei ole selvityksiä sen vaikutuksista oikeusturvan saatavuuteen tai tuomioistuinlaitoksen toimintaan oikeastaan muuta hallituksella ei ole ollut esittää tämän esityksen perusteluiksi kuin puhtaat säästöt seitsemän viiva seitsemän pilkku viisi miljoonaa euroa sekä erikoistumisen edut tähän kyllä vastalauseena sanon että hyvä juristi pystyy perehtymään asiaan kuin asiaan ja ottamaan asioita haltuun tässä esityksessä oli joitakin kipupisteitä erityisesti varkaus iisalmi raasepori porvoo raahe ja sodankylä ja näitten osalta olisin kyllä toivonut hallituspuolueitten edustajien taholta vastaantuloa nyt tässä esityksessä työntekijät joutuvat tien päälle vähäiset poliisiresurssit sidotaan käräjäkuljetuksiin nojataan tekniikkaan esimerkiksi videokuulemisiin joiden toteutuminen on käytännössä epävarmaa välimatkat ovat pitkät ja osittain julkiset liikenneyhteydet heikot eli tällä esityksellä voidaan olettaa olevan myös heijastusvaikutuksia

herra puhemies käytännössä hallituksen esitys merkitsee sitä että sellaisten tuomioistuinharjoittelupaikkojen lukumäärä joissa työkieli on ruotsi vähenee huomattavasti mikä vaikuttaa suoraan ruotsinkieliseen tuomioistuinpalveluun tulevaisuudessa hallituksen on huolehdittava siitä että näiden tuomioistuinharjoittelupaikkojen saatavuutta ei vaaranneta

arvoisa puhemies kannatan edustaja biaudetn tekemää esityksen hylkäämistä tämä hallituksen esitys heikentää kansalaisten oikeusturvaa tuomariliiton mukaan esitys on alueellisesti maantieteellisesti epätasapainoinen eikä siinä yhdenvertaisuus toteudu erityisesti kielelliset oikeudet heikkenevät ruotsin kielen ja saamen kielen osalta vaikutukset kohdistuvat vahvasti muun muassa uudellemaalle jossa raaseporin ja porvoon toiminta ollaan ajamassa alas vaikka jo nyt on ollut vaikeuksia rekrytoida ruotsinkielistä henkilökuntaa espoon toimipisteeseen on suuri puute ettei vuonna kaksituhattakymmenen tehtyä käräjäoikeuksien karsintaa ja sen vaikutuksia ole selvitetty vaan nyt suoraan esitetään seitsemän käräjäoikeuden lakkauttamista ja kahdenkymmenenyhden käräjäoikeuden istuntopaikan sulkemista tällä on vaikutusta oikeuspalveluiden laatuun ja saatavuuteen laajemminkin muun muassa alueiden työllisyysvaikutuksiin ja siihen kuinka oikeusaputoimistot ja asianajotoimistot sijoittuvat saamenkielisten osalta heidän matkansa oikeuspalveluiden piiriin pitenevät todella hurjasti ivalosta ouluun on viisisataa kilometriä matkaa tämän esityksen kohdalla tullaan jo siihen harkintaan mikä on ihmisten oikeusturva versus nämä säästöt jotka on itse asiassa asiantuntijoidenkin toimesta kyseenalaistettu oikeusvaltiossa ihmisten oikeusturva on tärkeä arvo josta on pidettävä kiinni

että hallituksen esityksen voidaan katsoa olevan uhka kielellisten oikeuksien toteutumiselle olen aivan aivan samaa mieltä on esitetty näkemyksiä joiden mukaan kielellisten oikeuksien toteutumista ei kyettäisi uudistuksessa turvaamaan uudenmaan käräjäoikeuksien yhdistämisen yhdistämisen on katsottu heikentävän kansalaisten kielellisiä oikeuksia niin että perustuslaissa turvatut kielelliset oikeudet ja ja ruotsinkielisen väestön tosiasiallinen tosiasiallinen yhdenvertaisuus eivät toteudu erityisesti tämä koskee niitä vahvasti ruotsinkielisiä alueita joilta käräjäoikeus lakkaa eli raaseporia ja porvoota tämän takia minimivaatimus minusta on että edes kansliat raaseporissa ja porvoossa säilytetään virkojen nimityksissä ja palkkauksissa on kiinnitettävä huomiota paitsi tuomareiden myös käräjänotaareiden ja kansliahenkilöstön kielitaitoon se ei kuten tässä myös edustaja karimäki nosti esille onnistu tänä päivänäkään espoossa eikä varmasti tule helpottumaan se tilanne siellä raaseporissa ja porvoossa sen sijaan tämä homma toimii tänä päivänä hyvin siellä palvellaan sekä ruotsiksi että suomeksi on muistettava että jokaisen täytyy osata molempia kieliä ei riitä että yksi tai kaksi käräjäsihteeriä osaa ja tuomari osaa ruotsia jokaisen on osattava sekä suomea että ruotsia minusta on aivan hullunkurista että kun tänä päivänä meillä on toimivat käräjäoikeudet sekä porvoossa että raaseporissa jotka siis toimivat moitteettomasti sekä suomeksi että ruotsiksi nyt ollaan ollaan siirtämässä ne pois ja vaarantamassa kielellisten oikeuksien toteutumista

arvoisa puhemies täytyy heti tässä alkuun todeta että sali on varsin valju ja eipä ole monta ainakaan tätä esitystä puoltavaa puheenvuoroa kuultu tässä salissa ja epäilen että niitä ei välttämättä tulla kuulemaankaan on tämä esitys saanut kuitenkin tuossa asiantuntijakuulemisessa osakseen sen verran kritiikkiä ja ihan aiheesta niin tuomariliitto asianajajaliitto lakimiesliitto ja monet muut tahot ovat esittäneet huolensa siitä että mikäli tämä esitetty uudistus menee läpi se heikentää ihmisten kansalaisten oikeusturvaa koska välimatkat tulevat pidentymään kohtuuttomasti myös nostettu tässä jo useammassa puheenvuorossa esille suhteen ollaan hyvin huolissaan miten ne toteutuvat jatkossa kun raaseporissa ja porvoossa ja samoin sodankylässä palvelut heikkenevät arvoisa puhemies hämmästelen kyllä kovasti sitä että hallituspuolueet ovat viemässä eteenpäin uudistusta jonka vaikutuksista on hyvin ristiriitaisia tulkintoja edellisestäkään karsinnasta vuodelta kaksituhattakymmenen ei ole tehty selvityksiä vaikutuksista siihen miten se on ruuhkauttanut kanslioita tai tai istuntopaikkoja ja tämäkin pitäisi ensin selvittää ennen kuin tehdään uusia uudistuksia mitkä ne vaikutukset ovat olleet edellisellä kerralla ja mitkä ovat tämän uudistuksen tulevat vaikutukset kustannusvaikutukset mutta eritoten ne muut vaikutukset jotka ovat kansalaisille tärkeimpiä elikkä miten ja missä ajassa he saavat oman asiansa oikeudessa ratkaistua ja ja minkälaisia päätöksiä sieltä sitten syntyy täällä salissa edellisellä kerralla kuulin edustajan toteavan että että isommissa käräjäoikeuksissa syntyisi oikeudellisesti laadukkaampia päätöksiä mutta ainakaan kuulemisten perusteella näin ei ole elikkä pienet käräjäoikeudet toimivat tehokkaasti niissä ei ole moitteen sanaa eivät ainakaan huonommin kuin isommat käräjäoikeudet päinvastoin kun siellä ei ole niin ruuhkaa niin käsittelyajatkin ovat sitten lyhyempiä ja kyllä tässä suuri vaara on myös että näiltä paikkakunnilta joilta sitten tämä istuntopaikka ja kanslia

se jää nähtäväksi mutta kovin huolissamme me myös vasemmistoliitossa tästä uudistuksesta olemme ja ei tässä muu auta kuin yhtyä opposition yhteiseen vastalauseeseen ja kannattaa tämän lakiehdotuksen hylkäämistä

arvoisa puhemies itse luulen että tästä asiasta on kaikki sisältöön liittyvät puheenvuorot niihin puutu jokainen tietysti varmaan puolustaa omaa kantaansa ja uskoo siihen mutta käytän vähän yleisemmän puheenvuoron minusta johtajien tärkein tehtävä on työntekijöiden motivoiminen sillä tavalla yrityksestä saadaan parhaat tulokset irti jos johtaja tässä työssä epäonnistuu niin yrityksen tulokset notkahtavat minä ainakin itse koen että valtion rooli on hyvin samankaltainen valtion tehtävä on motivoida alueita niiden yrityksiä ja ihmisiä jotta he työskentelevät suomen valtion eteen rakentavat tänne hyvinvointia rakentavat vientituloja bruttokansantuotetta ehkä tämä on yksi syy minkä takia itse olisin halunnut tämän hallituksen esityksen hieman toisenlaisena mutta ymmärrän kyllä että enemmistöllä tässä eduskunnassa

on ehkä syytä kiinnittää huomiota tämän päivän tapahtumiin ja katse suuntautuu kemi tornion seutukunnalle siellä ollaan ulkoistamassa koko terveydenhuolto sairaala mukaan lukien viideksitoista vuodeksi ja olisi hieman jopa naiivia uskoa että kyse on jotenkin yhtäkkisestä ilmiöstä tai asiasta yleensä asiat kumuloituvat ja sitten jossakin vaiheessa joku katkaisee kamelin selän minä uskon että tässä on käynyt kemi tornion alueella niin eihän tätä seutukaupunkien asemaa tämän päivän suomessa oikein arvosteta eikä sitä kunnioiteta vaikka siellä tehdään merkittävää työtä ja kasvatetaan suomen bruttokansantuotetta niin kuin ylä savossa viisisataa miljoonaa viime vuoden saldo viennissä jotenkin minulla on se kuva että meidän eduskunnassa pitäisi tähän asiaan kiinnittää enemmän huomiota ja keskustella ja arvostaa niitä alueita suomessa jotka leipovat sitä kakkua ja bruttokansantuotetta mutta nyt ihmiset ja yritykset alueella kokevat että heitä ei arvosteta ja

ja

varkauden osalta samoin kuin tämä on kova isku lapissa meiltä loppuu kemin käräjäoikeus tulee vain lapin käräjäoikeus rovaniemelle tornio loppuu istuntopaikkana sodankylän kanslia samoin kuin kemijärvi edustaja eestilä kirjoititte iisalmen sanomissa toinen yhdettätoista että on tietysti vielä pieni mahdollisuus olemassa erillisen lausuman muodossa että niin sanottu trio eli hallituspuolueiden johtajat pääministeriä myöten antaisivat armon käydä oikeudesta ja iisalmi säilyisi kysynkin teiltä nyt edustaja eestilä oletteko edelleen tämän kirjauksen takana ja onko lausuma tulossa

arvoisa puhemies tietenkin vastaan tämä liittyy siihen että alueen kansanedustajat yrittivät loppuun saakka saada jonkunmoista kompromissiratkaisua jolla me olisimme ikään kuin muuttaneet tämän hallituksen esityksen sisältöä mutta minä en ole juristi täällä on sellaisia parempia henkilöitä jotka pystyvät arvioimaan mitkä mahdollisuudet eduskunnalla on lausuman kautta hoitaa näitä asioita jos olen oikeassa olen käsittänyt näin että kun lakivaliokunta on mietintönsä antanut sen mietinnön puolesta ovat olleet kaikki keskustalaiset kansanedustajat kaikki kokoomuslaiset kansanedustajat kaikki perussuomalaiset kansanedustajat ja kaikki sinisen eduskuntaryhmän edustajat silloin lausuma ei voi olla ristiriidassa tämän mietinnön kanssa ja sen takia tätä lausumaa ei voida enää käyttää muuttamaan lakivaliokunnan hyväksymää mietintöä tämä on oma käsitykseni

arvoisa puhemies tätä hallituksen esitystä oikeuslaitoksien alasajosta perustellaan säästöillä joita minun mielestäni ei nyt aivan selvästi ole pystytty osoittamaankaan täydelleen että näin tapahtuisi mutta toisaalta kun miettii mitenkä käy asianomaisille niin he joutuvat pitempiin matkoihin ja näin ollen siirretään kuluja pitempinä matkoina ja matkakuluina näille ihmisille sekä menetettyä työaikaa tulee lisää siinä että

kalliita asioita näille ihmisille tämä on myös osa sitä aluepolitiikkaa mitä pitäisi suomessa harrastaa ja mitä on aina etenkin keskustan suulla paljon puhuttu että meidän pitää alueellistaa valtion toimipisteitä ja saada työpaikkoja alueille nyt näitä ollaan supistamassa oikein tuntuvasti ja itse miettii että missä se on se periaatteellinen asia että mitenkä maakunnissa hoidetaan näitä yhteiskunnan työpaikkoja näin tulee käymään iisalmessa varkaudessa pohjois ja itä suomessa ja täällä etelä suomessa alueilta viedään isompiin isompiin paikkakuntiin nämä työpaikat ja tämä tulee näkymään niitten pienempien ja seutukaupunkien taloudessa ihan tuntuvasti minun mielestäni tässä myös siitä tärkeimmästä asiasta kansalaisten oikeusturvasta ja se oikeusturva tulee kärsimään tällä uudistuksella erittäin paljon kun heikennetään laki ja oikeuspalveluita ihmisiltä tähän on myös tuomariliitto kiinnittänyt huomiota ja se on ihan samaa mieltä tästä asiasta että nyt mennään väärään suuntaan oikeuspalveluiden tarjoamisessa kannatan esityksen hylkäämistä

arvoisa puhemies lueskelin näitä asiakirjoja ja ja tämä vastalause jonka tässä moni edustaja on allekirjoittanut vaikuttaa perusteiltaan minusta erittäin hyvältä tarkastelen näitä hieman kohdittain ja sitten nostan esille erikseen erityisesti oman kotikaupunkini lausunnot asiasta eli hyvinkään nämä säästöt joita tässä tavoitellaan ovat kolme viiva kolme pilkku viisi miljoonaa ja lisäksi vielä muutama miljoona euroa tulee erilaisten turvajärjestelyjen supistumisesta ja aipa varustelusta tämä aipa järjestelmähän on sähköinen järjestelmä joka tuomareilta saamani tiedon mukaan ei oikein tunnu kovin reippaasti etenevän sitä aina siirretään ja siirretään valtionhallinnossa työskennelleenä tiedä miten se onnistuu aina niin että ostetaan ne palvelut sellaisilta tuottajilta että ne sähköiset järjestelmät eivät koskaan tunnu valmistuvan vaikka ihminen lentää avaruuteen niin siitä huolimatta tämmöistä ei saada tehtyä vastalauseessa on tuotu hyvin esille myös se että vuoden kaksituhattakymmenen reformin vaikutuksiakaan ei ole vielä tutkittu

tuomariliitto ja asianajajaliitto ovat tuoneet hyvin esille juuri senkin että asianajajapalvelut keskittyvät käräjäoikeuspaikkakunnille ja ja tietysti oikeudellista neuvontaa tarvitaan nykyisin monenmoisissa asioissa kuten perintöriidoissa perunkirjoituksissa monenmoisissa mitkä eivät välttämättä edes liity sitten rikos tai riita asioihin ja ne palvelut kaikkoavat paikkakunnalta myös korkeimman oikeuden presidentti timo esko on tämän usein tuonut esille säästöjä haetaan myös henkilöstön vähentymisellä kun henkilöt eläköityvät mehän olemme lukeneet viime vuosina siitä kuinka tuomarit ovat työtaakkansa alla hyvinkin väsyneitä joten olen olen hieman huolestunut heidän jaksamisestaan ja ja se ei ainakaan parane tällä meidän olisi hyvä muistaa se että että lisäämme jatkuvasti tuomareiden syyttäjien

oikeudellisia velvoitteita luomalla heille erilaisia asioita asioita joita heidän tulee tarkastaa muun muassa prosesseissa oikeudenkäynneissä ja erilaisia huolellisuusvelvoitteita joita laillisuusvalvojat heille lisäävät ja tämä ei ainakaan vähennä ja pienennä sitä työmäärää yksi asia näissä edellisissä puheenvuoroissa josta en ole samaa mieltä on se että isommissa käräjäoikeuksissa haavoittuvaisuus on

paremmin hoidettavissa koska pienissä yksiköissä poissaolot saattavat aiheuttaa sen että siellä ei ole ketään tuomareita tämä pystyttäisiin tekemään niin että tuomareiden virka alueet olisivat laajempia siihen ei tätä tätä koko pakettia tarvittaisi tästä syystä esimerkiksi perussuomalaiset ovat tänään vaihtoehtobudjetissaan esittäneet lisärahoitusta tuomioistuimille ja syyttäjille olen itse työskennellyt tuomioistuinlaitoksessa ja olen lakimies ja olen saanut paljon palautetta sieltä että ei enää jakseta sen taakan kanssa ja me emme voi kuvitella että pelkästään sähköistämisellä tämä ongelma ratkaistaisiin se se ei voi olla näin lisäksi tuon muutaman kommentin näistä alueellisista asioista itse tosiaan olen hyvinkäältä ja hyvinkään kaupunginhallituksessa ja olen ollut itsekin antamassa tätä hyvinkään kaupungin lausuntoa asiasta kaupunginhallituksen jäsenenä olemme olleet erittäin huolestuneita ja toivoneet että meillä säilyisi hyvinkäällä istuntopaikka ja kanslia koska meillä on melko uudet toimitilat ja näin tässä esityksessä onkin käynyt mutta mutta myös hyvinkään kaupunki kuten hyvinkään käräjäoikeuden laamanni ovat olleet sitä mieltä että tämä uudenmaan alue tulisi jakaa kahteen asukaspohjaltaan mittavan kokoiseen alueeseen elikkä yhdistettäisiin hyvinkään ja tuusulan käräjäoikeus se olisi noin asukaspohjaltaan tämä tuusulan käräjäoikeushan sijaitsee järvenpäässä tässä on sellainen erikoisuus että sen nimi on tuusulan käräjäoikeus ja sitten vantaan käräjäoikeus ja nykyinen itä uudenmaan käräjäoikeus yhdistettäisiin yhdeksi itä uudenmaan käräjäoikeudeksi se olisi asukaspohjaltaan noin kolmesataakymmentätuhatta asukasta tämä olisi tämä olisi kooltaan erittäin kompakti ja esimerkiksi itse olen usein käynyt tuolla tuusulan käräjäoikeudessa järvenpäässä ja en nyt mitään kuntokartoitusta ole nähnyt ne tilat erittäin hyvät jos ajatellaan tätä verkoston tiheyttä ja matkakuluja niin se olisi erittäin hyvin ihmisten saatavissa ja tukisi myös niitä muiden oikeuspalvelujen säilymistä alueella korkeimman oikeuden presidentti timo esko tuo lausunnossaan esille sen että kun tätä asiaa on selvitetty virkamiesvalmistelussa hallituksen esityksestäkin sivuilta neljäkymmentäkaksi ja neljäkymmentäkolme tämä käy esille mitä mieltä ihmiset ja erityisesti lausunnonantajat ovat tästä olleet kolmestasadasta lausunnonantajasta selvästi yli puolet suurin piirtein kuusikymmentä prosenttia vastusti uudistusta

elikkä tämä olisi semmoinen asia mikä pitäisi varmasti ottaa huomioon koska nämä ihmiset jotka siellä näiden asioiden kanssa ovat tekemisissä haluavat kehittää varmasti sitä työtänsä mutta myöskin niin että oikeusturva ei vaarannu ja pitäisi huomioida myös se että ihmisillä on myös mielekäs määrä mielekäs määrä sitä työtä että se ei sillä sillä vähene että me isonnamme käräjäoikeuksia näinhän se ei tietenkään ole riittävät resurssit ja kuten sanoin tämä sähköisen asioinnin aineistopankki aipa on kärsinyt jatkuvista vastoinkäymisistä ja ja tällä hetkellä sen laajamittaisen käyttöönoton arvioidaan tapahtuvan vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alussa mahdollisesti toivottavasti tämä tämä joka tapauksessa etenee perustuslakivaliokunta johon kuulun edellytti tähän seurantaa ja lakivaliokunnan varsinaisessa mietinnössä näin onkin tehty mutta mielestäni tässä tässä hätiköidään koska tässä ei ole niitä vuoden kaksituhattakymmenen vaikutuksia täällä on yksittäisiä pykäliä jotka ovat kannatettavia mutta tämä kokonaisuus ei kyllä ole kannatettava tästä syystä perussuomalaisten eduskuntaryhmä on käynyt asiasta keskustelun ja me kannatamme ryhmänä tämän lakiehdotuksen hylkäämistä

arvoisa puhemies täällä muun muassa edustaja ojala niemelä kyseli sen perään eikö kukaan hallituspuolueen edustaja ole tätä tätä lakiesitystä puolustamassa ja voin todeta että olen täällä sitä puolustamassa yksi syy siihen on se että että meillähän jo hallitusohjelmassa lukee se että oikeusprosesseja nopeutetaan ja mahdollistetaan tuomioistuinten keskittyminen ydintehtäviin ja yksi tapa millä sitä ydintehtäviin keskittymistä voidaan parantaa on se että että käräjäoikeuksien kokoa kasvatetaan ja tuomiopiiriä laajennetaan jolloin niillä on mahdollisuus erikoistua ja keskittyä

tuomareiden tämmöisen kapasiteetin ja ja osaamisen kehittämiseen ja parantamiseen pitää muistaa että käräjäoikeudet eivät ole mikään sellainen peruspalvelu kuin terveyskeskukset tai neuvolat joita ihminen tarvitsee viikoittain vaan normaali kansalainen joutuu niiden kanssa tekemisiin muutaman kerran elämänsä aikana sen takia on todella tärkeää että ne nimenomaan pystyvät keskittymään erikoistuen näihin monimutkaisiin ja yhä vaikeampiin oikeustapauksiin täällä myöskin todettiin muun muassa edustajien karimäki ja hänninen toimesta että

täällä lakivaliokunnan mietinnössä kyllä todetaan että uudistuksen vaikutuksia on selvitetty kolmen käräjäoikeuden osalta vuonna kaksituhattakolmetoista ja nimenomaan on todettu että suurempia yksiköitä muodostamalla käräjäoikeuksien resurssit on saatu tehokkaammin käyttöön ja niiden tuottavuus ja taloudellisuus ovat parantuneet no sitten on tehty tietenkin hyvin monimutkaista ja ja perusteellista harkintaa sen suhteen mitkä käräjäoikeudet säilytetään ja tässä on hyvin tarkasti kuunneltu muun muassa näitä kielellisiä oikeuksia edustavia tahoja ja ja otettu huomioon ruotsinkieliset ja saamenkieliset lähtökohdat uudistuksen myötähän kaksikielisten käräjäoikeuksien määrä vähenee kahdeksasta viiteen kuitenkin täällä mietinnössä toteamme että muutoksella ei olemaan vaikutusta asioiden käsittelyyn joka määräytyy aina kielilain kannalta myös jatkossa

arvoisa rouva puhemies monet jo nykyisellään miettivät uskaltavatko turvautua käräjäoikeuksien ja ja oikeuspalvelujen saatavuuteen kustannusten pelossa ja on ihan päivänselvä asia että nyt kun käräjäverkostoa edelleen harvennetaan niin välimatkat muodostuvat entistä pidemmiksi jolloin ihmisille syntyy se kuva että oikeuden saatavuus on vielä huonompaa kuin aikaisemmin eikä uskalleta uskalleta oikeuspalveluihin turvautua ja tämä on minusta väärä kehityssuunta nyt ollaan menossa sen kipurajan ja kynnyksen yli että meillä alkaa tässä maassa olemaan liian harva

on totta että tämä ei ole lähipalvelua harva käy joka päivä saati kerran vuodessa saati elämänsä aikana käräjäoikeuksissa mutta voin sanoa sen että jos käräjäoikeuteen on matkaa tuhat kilometriä kuten tällä muodostuu viisisataa kilometriä sivu niin se on ikimuistoinen käräjämatka vaikka sen tekisi vain kerran vuodessa toivon että tämä otettaisiin huomioon myös jatkossa

arvoisa puhemies edustaja kauma totesi etteivät ihmiset montaa kertaa elämässänsä tarvitse oikeuspalveluja eikä se ole lähipalvelu näinhän se onkin mutta silloin kun ihmiset näitä palveluja tarvitsevat on kysymys heidän kannaltaan merkityksellisistä kysymyksistä silloin oikeuspalveluiden laatu on äärimmäisen tärkeää ja kielelliset oikeudet ovat olennaisia on keskeistä että ihminen voi käydä oikeuspalveluissa omalla äidinkielellään ja ymmärtää kaiken sen monimutkaisen kielenkäytön mikä tähän prosessiin liittyy

hyvin vahvasti asiantuntijat ovat kritisoineet juuri näiden kielellisten oikeuksien toteutumista uudellamaalla pohjanmaalla ja pohjoisessa saamenkielisillä alueilla

arvoisa rouva puhemies tämä esitys on saanut hyvin perusteellisen käsittelyn valiokunnassa ja asiantuntijat ovat tuoneet hyvin monipuolisesti esiin sen erilaisia vaikutuksia täytyy sanoa että ainakin itse jäin valiokunnassa siihen näkemykseen että valtaosa valiokunnan jäsenistä odotti ja toivoi viimeiseen saakka että järki voittaisi ja ministeri häkkänen toisi sellaisen esityksen kompromissina jolla nämä täällä esiin nostetut monet kipupisteet olisi voitu kohdata ja olisimme valiokuntana voineet tehdä yksimielisen esityksen tästä mutta koska näin ei käynyt oppositio on tehnyt perussuomalaisia lukuun ottamatta täysin yksimielisen päätöksen tästä asiasta vastalauseen muodossa jota myös tässä kannatan ja ja sen esitän ja siihen olevia näkemyksiä tämä käräjäoikeusuudistus on merkittävä uhka oikeusturvan saatavuudelle siitä ei pääse mihinkään kyseessä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan käräjäoikeuksien rakenneuudistusta minkä seurauksena käräjäoikeusverkosto vähenisi suomessa kahteenkymmeneen käräjäoikeuteen nykyisten kahdenkymmenenseitsemän käräjäoikeuden sijasta lisäksi istuntopaikat vähenevät viidestäkymmenestäseitsemästä kolmeenkymmeneenkuuteen voidaan pitää todella dramaattisena muutoksena nämä tuomioistuinten merkittävät rakennemuutokset alkoivat jo yhdeksänkymmentä luvulla jolloin kihlakunnanoikeudet ja raastuvanoikeudet lakkautettiin ja alioikeuksien määrää vähennettiin yhdeksästäkymmenestäseitsemästä seitsemäänkymmeneen käräjäoikeuteen pienempien käräjäoikeuksien yhdistämistä on kaksituhatta luvulla jatkettu asteittain niin että vuonna kaksituhatta käräjäoikeuksia oli kuusikymmentäkuusi ja vuonna kaksituhattaseitsemän enää viitisenkymmentä viimeisin rakenneuudistus tapahtui vuoden kaksituhattakymmenen alusta lukien jolloin käräjäoikeuksien määrä puolitettiin viidestäkymmenestäyhdestä kahteenkymmeneenseitsemään ja nyt siis mennään jo kahteenkymmeneen voi jokainen miettiä joka tätä keskustelua seuraa täällä salissa ja siellä kotona

että kun sadasta tullaan kahteenkymmeneenseitsemään niin miten se ei muka vaikuttaisi oikeuden saatavuuteen väitän että yhtälö on erittäin selvä lisäksi kun ottaa huomioon vielä tämän iisalmen tilanteen sen oikeudelliset ympäristövaikutukset ja sitten vielä lapin hankalan tilanteen ja vielä nämä kielelliset muutokset voidaan puhua jopa suomalaisen oikeuslaitoksen katastrofisuunnasta ei ehkä vielä ole katastrofitila mutta suunta on hyvin selkeä tämä on hyvin johdonmukainen tämä suunta ja ja se kyllä hieman ihmetyttää että kun kuitenkin hallituspuolueissa on lukenutta väkeä paljon juristeja joukossa niin miten he suostuvat tällaiseen tämä kyllä hämmästyttää edellä mainitusta ilmenee että käräjäoikeusverkosto on käynyt läpi viimeisten vuosikymmenten aikana merkittäviä rakenteellisia muutoksia ja verkoston harventamisen nyt nyt esitettävä rakenneuudistuksen kaltainen uudistus tehtiin tavalla jota siinä yhteydessä luvattiin seurata mutta kuten täällä on tullut ilmi vain kolmen käräjäoikeuden kohdalta tuota seurantaa on minusta tämä on suuri suuri puute ei sitä voi millään kutsua sellaiseksi selvitykseksi mitä tässä on alun perin ajateltu sitten vielä tuomioistuinvirastosta keskeinen peruste hylkäämisesitykselle on myös uudistuksen huono ajoitus uudistusta ei tulisi tehdä ennen kuin on ratkaistu tullaanko suomeen perustamaan suunniteltu tuomioistuinvirasto oikeusministeriössä asetettiin toukokuussa kaksituhattakuusitoista toimikunta valmistelemaan tuomioistuinviraston perustamista oikeusministerin asettama toimikunta antoi ehdotuksensa kahdeskymmenesensimmäinen neljättä kaksituhattaseitsemäntoista toimikunta ehdotti että suomeen perustettaisiin tuomioistuinvirasto olisi ollut viisautta jättää tämä verkoston pohtiminen nyt tälle tuomioistuinvirastolle joka nyt siis aiotaan perustaa toinen tämän uudistuksen kannalta erittäin huono asia on se että kun valtaosan näistä säästöistä on ajateltu syntyvän tietokone ja ohjelmistouudistuksien seurauksena niin nyt myös tämän aipan kohdalla tätä uudistusta on päätetty siirtää vuoteen kaksituhattakaksikymmentäyksi

ihan vilpittömästi kaikilta hallituspuolueiden edustajilta mikä ihmeen kiire tällä uudistuksella oli tässä olisi ollut aivan hyvä syy tehdä ensinnäkin nämä arvioinnit edellisestä uudistuksesta loppuun sitten katsoa tämä tuomioistuinvirastokortti ja sitten vielä tämän tietoteknisen uudistuksen aipan toteutuminen se miten se käytännössä toimii ja syntyykö niitä

resurssien jakamiseen nykyistä tehokkaammin ja tasaisemmin tästä tavoitteesta poiketen katson uudistuksen huonontavan nyt näitä tavoitteita ei ole ollut mitään todisteita asiantuntijakuulemisten perusteella siitä että tämän uudistuksen myötä oikeuskäsittely jotenkin muuttuisi tehokkaammaksi pikemminkin on nähty suuria vaaroja ja heikkouksia siinä että tämän uudistuksen myötä erityisesti kielelliset oikeudet merkittävästi tässä maassa vaarantuvat vaikka itse en ole ruotsinkielinen pidän kyllä ihmeellisenä sitä että kun kuitenkin me me olemme virallisesti kaksikielinen maa perustuslaki turvaa tätä kaksikielisyyttä niin miten ihmeessä lähdetään tähän suuntaan että kohta ruotsinkielisiä palveluja ei tosiaan saa muualla kuin ahvenanmaalla
arvoisa puhemies kaikki olennainen tästä itse käräjäoikeusasiasta on kutakuinkin sanottu hyvää keskustelua puolin toisin ja kolmansin minulla onkin muutama ajatus lähinnä ikään kuin edustaja eestilän puheenvuoron jatkoksi tässä on kysymys hyvin monen seutukaupungin tulevaisuudesta käräjäoikeuspäätös koskettaa juuri tällaisia seutukaupunkeja ja kuten me voimme lukea tilastoista peräti viisitoista prosenttia bruttokansantuotteesta syntyy näissä seutukaupungeissa ja niitten alueilla johtuen siitä että siellä on todella menestyviä vientiyrityksiä ja että aluerakenne tasapainottuu aika seutukaupunkien elinvoimaisuuden takia kansalaisille on syntynyt jo vuosien mittaan sellaista oloa että valtio on jotenkin vetäytymässä näiltä alueilta johtuen siitä että ministeriöittäin on tehty tällaisia karsimispäätöksiä ja ne karsimiset ovat kasautuneet näitten seutukaupunkien kohdalle yksiin ja ja samoihin eduskunnan tarkastusvaliokunta kiinnitti tähän aikoinaan muutama aika takaperin aika vakavaakin huomiota äänestyksessä tulee käymään niin kuin käy onko se huomenna vai milloin tulos on sitten se mikä se onkin ja on on pystyttävä katsomaan tässäkin asiassa pidemmälle äänestystuloksen yli vakava ajatuksemme on pohjois savosta ja ylä savosta erityisesti se että maan hallitus tämä nykyinen ja tulevat hallitukset ottavat vakavalla tavalla huomioon seutukaupungeissa olevat tunnot siis ne tunnot että valtio vetäytyy sieltä kaikkien toimintojen osalta pois niitten tuntojen osalta ja pohjalta voi syntyä sanon sen tässä melkeinpä mitä tahansa myös semmoista mikä ei ole toivottavaa

arvoisa puhemies kaikki tuo mitä edustaja kääriäinen äsken tietysti täysin vastaansanomatonta tämä esitys koskee totta kai myös omaa kotimaakuntaani lähinnä nyt istuntopaikkojen osalta ja tietysti isoin kysymys mikä täällä salissakin tänäänkin on moneen kertaan lausuttu julki on se miten näitten oikeudellisten palvelujen saatavuus nyt sitten voidaan turvata maantieteellisistä etäisyyksistä huolimatta mutta samalla on tietysti kun tätä uudistusta arvioidaan arvioitava sitä millaista käsittelyä kunkin yksittäisen asiakkaan asia edellyttää nimenomaan tuomioistuimessa ja sekin on tosiasia että monet ovat sellaisia rutiiniasioita jotka eivät edellytä asiakkaan itsensä saapumista tuomioistuimeen kun tilanne on tämä mikä se nyt tällä hetkellä on niin on on katsottava ainakin minun mielestäni sillä tavalla että kun tätä tuomioistuinverkostoa nyt muutetaan niin meidän on panostettava sähköiseen asiointiin ja tekniikan täyteen hyödyntämiseen eli muun muassa videotekniikkaan ja ja tätä myötä on täysin välttämätöntä että nyt ruvetaan tässä yhteydessä panostamaan myös kuntien ja valtion yhteispalvelupisteisiin ja ja niitten niitten sähköiseen resursointiin niin että muun muassa tätä videotekniikkaa pystytään näissä tuomioistuinasioissa hyödyntämään ja käyttämään

totta kai säästöjä tällä tehdään tässä hetkessä mutta ennen kaikkea tulevaisuudessa minun mielestäni on pakko tehdä tämä uudistus jotta saamme meidän käräjäoikeudet varustettua asianmukaisin teknisin välinein se on totta että tämä aipa niin sanottu aineistopankki edelleen viivästyy se on valitettavaa mutta tosiasia on että se on vain yksi osa tätä teknistä muutosta käräjäoikeudessa siellä on mahdollisuus luoda näitä etäyhteyksiä jotta todistajien asianomistajien ehkä epäiltyjenkään ei tarvitse joka asiassa tulla sinne pitkälle käräjäoikeuteen vaan se voidaan etänä hoitaa samoin turvajärjestelyt pitää saada ajan tasalle ja meillä ei ole varaa näiden kaikkien nykyisten salien varustamiseen tähän kuntoon sen lisäksi kun me teemme lainsäädäntöä joka vähentää sitä että asianosaisten tarvitsee tulla käräjäoikeuksiin esimerkiksi nyt niin sanottu sakkolaki joka on lakivaliokunnassa tällä uskon pärjäävämme samoin toinen asia tuomarit haluavat erikoistua meidän lainsäädäntö on vaikeutunut sekä täällä suomessa että eun takia erikoistumista kaivataan ja se onnistuu paremmin vähän suuremmissa tuomioistuimissa samoin työtä pystytään jakamaan tasapuolisemmin ja se haavoittuvuus on vähäisempää kuin otetaan nyt vaikka viiden tuomarin tuomioistuimissa joissa pienten poistumien takia se ei ole enää kovinkaan toimintakykyinen eli tämä uudistus on minun mielestäni välttämätön viedä eteenpäin

arvoisa puhemies kuten edustaja tolvanen tuossa aiemmin totesi tämä on vain yksi osa tätä oikeustoimen ja oikeusprosessien parantamiseen liittyvää rakenneuudistusta edustaja laukkanen tuossa aiemmin totesi että tämä olisi katastrofaalinen uudistus mutta mielestäni hän kyllä nyt tässä todellakin liioittelee tätä tilannetta pitää muistaa että että rakenneuudistusten tulee noudattaa myöskin väestöliikkeiden suuntaa eli kun ihmiset lähtevät isompiin kaupunkeihin niin palvelutkin menevät enempi sinne ei ole tarkoituskaan että käräjäoikeuksia löytyy jokaisesta niemennotkosta ja ja niin edelleen sitten edustaja laukkanen nosti esiin myös tämän tuomioistuinviraston mahdollisen perustamisen ja että päätöstä pitäisi lykätä siihen saakka mutta pitää muistaa myöskin henkilöstön asema he elävät epävarmuudessa ja uudistuksissa pitää päästä eteenpäin ja tämä on ihan hyvä tapa aloittaa se ja vielä puhemies viimeisenä asiana tämä kieliasia hallitus ei voi eikä halua heikentää ruotsin eikä saamenkielisten asemaa ja ja tässä mielessä kuten aiemminkin totesin noudatamme jatkossakin kielilain säännöksiä ja se tarkoittaa sitä että rikosasioissa pääasiassa noudatetaan vastaajan kieltä ja riita asioissa jommankumman asianosaisen kieltä

arvoisa puhemies itse olen sitä mieltä että kaksikieliset palvelut turvataan virastoissa parhaiten kielituomarikiintiöillä itse itse näen ja perussuomalaiset näkevät tämän niin ettei koko viraston tarvitse olla ruotsinkieliseksi nimetty tärkeintä on se että ihmiset osaavat sitä kieltä mitä heidän tulee osata ja myöskin se että sillä ei ole merkitystä missä se on opittu siihen liittyy myös tämä vapaan kielivalinnan kokeilu ehkä hieman ihmetyttivät nämä kokoomuksen puheenvuorot erityisesti edustaja eestilä puhui vientiyrityksistä ja kääriäinenkin ja motivoinnista nyt ehkä kuitenkin me puhumme kansalaisten oikeudesta oikeusturvaan ja valitusoikeuksista ja se ei nyt ehkä ihan ole rinnastettavissa osakeyhtiöiden maailmaan ja siihen ketteryyteen meillä on kuitenkin tuomioistuimessa ja oikeudenhoidossa todella tiukat prosessisäädökset ja se ei ole vain pelkästään sitä että johto siellä motivoi ensinnäkään siellä ei ole mitään palkkiojärjestelmää niin että siinä on vähän vaikea motivoida siellä ei ole muuta kuin sitä että jos teet työsi nopeasti saat lisää töitä sitten toinen kysymys henkilöstön osalta on se että esimerkiksi hyvinkään tuomiopiirissä osahan siirtyy nyt riihimäen ja lopen siirtymisen vuoksi hämeenlinnan tuomiopiiriin siellä joutuu henkilökuntaa myös siirtymään niin että tämä ei koske nyt pelkästään asiakkaita vaan tämä koskee myös henkilökuntaa osa heistä asuu muun muassa hyvinkäällä ja ja sekin on asia joka ihmisiä harmittaa ja se on hyvä muistaa näistä videolaitteista siitä huolimatta vaikka täällä nyt lasketaan paljon sen varaan se ei silti tunnu hirveästi edistyvän toivonkin että hallituspuolueet nyt sitten jos tämä lasketaan näiden yhteispalvelupisteiden varaan pitävät huolta että sinne tulee rahoitus ja osaaminen olen itse ollut joskus kokeilussa maistraatin virkamiehenä tämmöisessä yhteispalvelupisteessä ja siellä kun ei oikein mikään toiminut ja sitten siellä ei ollut kaikkien henkilökuntaa ja sitten tuli ristiriitaisuuksia oikeudellisen neuvonnan

rouva puhemies se on juurikin näin kuten edustaja kääriäinen täällä totesi että valtion työpaikat ovat aiemmin vähentyneet erityisesti maaseutumaisissa kunnissa ja kanslioiden kanslioiden lopettaminen vie ennen pitkää seutukuntien muutkin oikeudelliset palvelut vaalikaudella kun sdp oli hallituksessa sain kyllästymiseen asti kuulla keskustapuolueen edustajien taholta tätä keskittämishuutoa ja iisalmen osalta kun nyt sieltä sairaalan leikkaukset loppuvat ja käräjäoikeuden kanslia suljetaan

arvoisa rouva puhemies edustaja kaumalle tarkennuksena että sanoin että tämä suunta on katastrofaalinen siinä on hieman eroa siihen että tämä esitys olisi katastrofaalinen näiden vaikutusten tästä uudistuksesta nyt ovat syntymässä laajuudessa tulee huomioida että nämä käräjäoikeuksien poistumiset tarkoittavat ajan kuluessa muiden oikeuspalveluiden kuten oikeusapu laki ja asianajopalveluiden poistumista mistä johtuen nämä muutoksen vaikutukset ulottuvat käräjäoikeuspalveluita huomattavasti laajemmalle alueelle kun sitten ottaa huomioon kun ajatellaan että vaikka savonlinnasta poistuvat nämä palvelut ja sieltä on poistunut myös muita todella isoja merkittäviä asioita niin niin tämä kokonaisuus alkaa todella näyttää siltä että maaseutu kohta ihan tarkoituksenmukaisesti halutaan näistä palveluista karsia ja yhdyn kyllä tähän edustaja kääriäisen huoleen siitä miltä tämä toiminta alkaa tuolla kehä kolmosen toisella puolella näyttää

arvoisa puhemies toisessa käsittelyssä on hallituksen esitys näiltä valtiopäiviltä ja siihen liittyvä hallintovaliokunnan mietintö laeiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

perussuomalaisten eduskuntaryhmän näkemyksen mukaan tämä hallituksen esitys olisi toteutuessaan riskialtis koska se avaisi väylän työvoiman tarveharkinnan poistamiseen ainakin tietyillä ammattialoilla eduskuntaryhmämme katsoo ettei ole toivottavaa kehitystä että esityksen myötä te toimistot osin ohitettaisiin työvoiman saatavuuden harkinnassa muun muassa hallitusohjelmassa on linjattu että työvoiman tarveharkinnassa pääsääntö on jatkossakin nykyisten käytäntöjen jatkuminen perussuomalaiset ovat esityksen laajan valiokuntakäsittelyn aikana kiinnittäneet huomiota myös siihen että eu jäsenmaiden on pääsääntöisesti kohdeltava direktiivin tarkoittamia kolmansien maiden kansalaisia yhdenvertaisesti oman maan kansalaisten kanssa sosiaaliturvan alalla mikä aiheuttaa useiden miljoonien eurojen lisäkustannukset tilapäisesti maassa oleskelevilla oleskelevilla työntekijöillä olisi siis oikeus muun muassa julkisiin terveys ja erikoissairaanhoidon palveluihin periaatteellisesti tärkein seikka lienee kuitenkin se että lakiehdotuksen myötä työvoiman saatavuusharkinnan soveltumisala murenisi nykyiseen verrattuna perussuomalaisten mielestä jatkossakin on ehdottomasti syytä ensin varmistua onko suomalaisia työttömiä mahdollista työllistää tämän perusteella esitän mietinnön vastalauseessa ehdotetun mukaisesti että lakiehdotukset kolmeentoista hylätään

arvoisa puhemies kuten perussuomalaisten edustaja savio tuossa hyvin perustellusti toikin ilmoitan tässä että kannatan edustaja savion vastalausetta se on koko perussuomalaisen ryhmän toivomus ratkaisuna näissä on aina se että voimme nopeuttaa prosesseja ja vapauttaa tiettyjä aloja mutta juuri nämä perusteet joita edustaja savio toi esille ovat meidän ryhmämme mielestä niitä joiden vuoksi nämä esitykset tulisi hylätä

ensimmäiseen

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kaksikymmentäkolme nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies ensinnäkin hiukan yleistä tästä lakiesityksestä hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ensinnäkin hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion virkamieslakia turvallisuusselvityslakia sekä maanpuolustuskorkeakoulusta poliisiammattikorkeakou lusta ja ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annettuja lakeja ehdotettujen muutosten yleisenä tavoitteena on varmistaa keskeisten kansallisten turvallisuusetujen suojaa kehittämällä henkilöstöturvallisuutta valtionhallinnossa tarkoituksena on varmistaa että nimitysharkintaa käytettäessä otetaan huomioon valtionhallinnon tehtäviin valittavien nuhteettomuus tehtävien hoidossa vaadittava riippumattomuus erilaisista sidonnaisuuksista ja muu luotettavuus virkaan kuuluvien tehtävien edellyttämällä tavalla esityksen perusteluista käy ilmi että valmistelun aikana on ollut esillä myös vaihtoehto valtion virkamieslain muuttamisesta niin että laissa lueteltaisiin ne virat joihin voidaan nimittää vain suomen kansalainen jolla ei ole toisen valtion kansalaisuutta tästä on kuitenkin luovuttu muun muassa sen vuoksi että mainitun kaltaiseen sääntelyyn olisi sisältynyt eräitä ongelmia perustuslain yhdenvertaisuus ja syrjintäsääntelyn kannalta valmistelussa on päädytty nyt käsillä olevaan ehdotukseen jossa ulkomaansidonnaisuuksiin liittyviä turvallisuuskysymyksiä tarkastellaan yleisemmin hallintovaliokunta pitää mietinnössään välttämättömänä että keskeiset kansalliset edut suojataan mahdollisimman kattavasti näitä etuja ei voida henkilöstöturvallisuuden näkökulmasta riittävän tehokkaasti suojata muutoin kuin selvittämällä ottamalla huomioon tiettyihin virkoihin nimitettävänä olevien henkilöitten turvallisuusriskejä aiheuttavat ulkomaansidonnaisuudet ulkomaansidonnaisuuksista johtuvat riskit selvitetään ja arvioidaan ehdotuksen mukaan osana turvallisuusselvityslaissa säädettyä menettelyä ehdotettu sääntely mahdollistaa keskeisten kansallisten etujen suojaamisen myös silloin kun nimitettävä henkilö on vain suomen kansalainen tai kansallisen edun kannalta merkityksellistä tehtävää hoidetaan yksityisessä yrityksessä hallintovaliokunta tuo mietinnössään esiin että sisäministeriössä ja puolustusministeriössä on käynnissä selvityshankkeet mainittujen ministeriöitten hallinnonaloilla tarvittavista lainsäädäntömuutoksista joilla rajavartiolaitoksen ja puolustusvoimien sotilasvirkoihin voitaisiin nimittää pääsääntöisesti vain suomen kansalainen jolla ei ole muuta kansalaisuutta hallintovaliokunta pitää ehdotuksen tavoitteita kannatettavina sekä ehdotettuja muutoksia tarpeellisina ja tarkoituksenmukaisina valiokunta puoltaa kuitenkin yksimielisessä mietinnössään hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä hallintovaliokunta ehdottaa pientä täsmennystä ensimmäiseen lakiehdotukseen eli valtion virkamieslain muuttamisesta lakiehdotuksen kahdeksannen c pykälän ensimmäiseen momenttiin arvoisa puhemies muutamia erinäisiä huomioita tästä esityksestä ensinnäkin suomen kansalaisuus virkaan nimittämisen edellytyksenä valtion virkamieslain seitsemännen pykälän ensimmäisessä momentissa säädetään niistä viroista joihin voidaan nimittää vain suomen kansalainen mainitun säännöksen luettelo kattaa laajasti muun muassa ylimmät valtionhallinnon virat sekä puolustushallinnon poliisihallinnon rajavartiolaitoksen tullin ja oikeuslaitoksen virat suomen kansalainen voidaan jatkossakin nimittää näihin virkoihin vaikka hänellä on myös jonkin muun valtion kansalaisuus luetteloa suomen kansalaisuutta edellyttävistä viroista ehdotetaan täsmennettäväksi ja osin laajennettaviksi muutokset laajentavat jonkin verran säännöksen soveltamisalaa muutoksen jälkeen suomen kansalaisuutta edellytetään yli kahdessakymmenessäkolmessatuhannessa virassa tai tehtävässä nykytilaan verrattuna uusia virkoja ja tehtäviä on noin

valtion virkamiesten kokonaismäärä oli vuoden kaksituhattakuusitoista lopussa noin kuudennenkymmenennenseitsemännentuhannennen hallituksen esityksessä perustellaan kunkin tehtävän osalta miksi näihin tehtäviin vaaditaan suomen kansalaisuutta hallintovaliokunta pitää saadun selvityksen perusteella edellytystä suomen kansalaisuudesta luettelossa mainituissa viroissa perusteltuna

virkaan nimitettävän henkilön nuhteettomuus nuhteettomuus ja luotettavuus tämän osalta valiokunta siis esittää pientä pientä muutosta valtion virkamieslain kahdeksanteen c pykälään ehdotetaan otettavaksi nimenomainen säännös siitä että nimitysharkinnassa on varmistuttava virkaan valittavan henkilön nuhteettomuudesta sekä siitä ettei hänellä ole sellaisia sidonnaisuuksia jotka voivat vaarantaa virkaan kuuluvien tehtävien asianmukaisen hoitamisen ehdotetulla muutoksella pyritään siihen että valtion turvallisuuden kannalta keskeisiin tehtäviin valittavien henkilöitten nuhteettomuus riippumattomuus ja luotettavuus voidaan varmistaa ennen nimityksen tekemistä nykyistä paremmin ehdotetulla säännöksellä tehostetaan osaltaan yleisten yleisten nimitysperusteitten toteutumista käytännössä valiokunta tähdentää että henkilön taustalla on erilainen merkitys ja painoarvo eri viroissa ja tehtävissä esimerkiksi erityissuojattavien tietoaineistojen tietoja jatkuvasti työssään käyttäviltä edellytetään erityisten korkeaa luotettavuuden tasoa sama koskee julkishallinnon julkishallinnon turvallisuustehtävissä toimivia sekä muita henkilöitä jotka työtehtävissään saavat salassa pidettäviä keskeisiin turvallisuusetuihin vaikuttavia tietoja henkilön nuhteettomuuden ja muun luotettavuuden arvioinnin tuleekin aina olla tehtäväsidonnaista nuhteettomuudella viitataan henkilön rikkeettömään toimintaan millä tarkoitetaan sitä ettei häntä ole tuomittu rangaistukseen hallintovaliokunta toteaa että ehdotuksessa on kyse uudesta nimitysharkintaa ohjaavasta säännöksestä joka koskee kaikkia valtion virkoja vaikka esityksen perusteluissa todetaan että nuhteettomuusvaatimusta ei ole kirjoitettu nimitysedellytysten muotoon ehdotettu säännös saattaa perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan merkitä virkamiehille kelpoisuusvaatimuksen kaltaista vaatimusta nuhteettomuudesta perustuslakivaliokunta on pitänyt kaikkia valtion virkoja koskevan nuhteettomuusvaatimuksen muotoilua muotoilun ehdottomuutta ja laajuutta jossain määrin ongelmallisena hakijoitten oikeusturvan näkökulmasta hallintovaliokunta ehdottaakin perustuslakivaliokunnan lausunnossa todettu huomi oon ottaen kahdeksannen c pykälän ensimmäisen momentin säännöksen täsmentämistä siten että viranomaisen on nimitysharkinnassa otettava huomioon nimitettävän tai tehtävään määrättävän nuhteettomuus sekä kuten hallituksen esityksessä ehdotettu varmistettava ettei hänellä ole virkaan kuuluvien tehtävien asianmukaista hoitoa vaarantavia sidonnaisuuksia ja että hänellä on muissakin suhteissa edellytykset hoitaa tehtävänsä riippumattomasti ja muutoinkin luotettavasti

säännöksen sanamuoto ei ei näin muotoiltuna ole nuhteettomuuden osalta yhtä ehdoton ehdoton kuin hallituksen esityksessä on ehdotettu vaan jättää nimittävälle viranomaiselle harkintavaltaa esimerkiksi sen suhteen mikä merkitys henkilön aiemmilla vähäisillä rikkeillä on virkaan nimitettäessä

ehkä sitten arvoisa puhemies muutama sana ulkomaansidonnaisuuksien selvittämisestä osana turvallisuusselvitystä

turvallisuusmenettelyssä henkilön taustan selvittää ja sen perusteella muotoutuvan lopputuloksen henkilön luotettavuudesta täytettävänä olevan tehtävän kannalta laatii turvallisuusviranomainen joko suojelupoliisi tai pääesikunta joka tekee turvallisuusselvitykset puolustusvoimiin liittyvien tehtävien osalta henkilöturvallisuusselvitys on keskeisin keino palvelussuhteeseen valittavana valittavana olevan henkilön luotettavuuden arvioinnissa etenkin silloin kun kysymys on turvallisuusetujen kannalta keskeisiin virkoihin tai niihin johtaviin tutkintoihin valittavista selvitys voidaan laatia myös jo palvelussuhteessa olevasta henkilöstä yleisenä edellytyksenä turvallisuusselvityksen tekemiselle on että selvityksen antanut siihen suostumuksensa henkilöturvallisuusselvitys voidaan tehdä suppeana perusmuotoisena tai laajana selvityksessä käytettävät tietolähteet ovat sitä laajemmat mitä kriittisempään tehtävään henkilöä ollaan valitsemassa seuraamusten osalta valiokunta kiinnitti huomiota siihen että hallituksen esityksessä ei ehdoteta säädettäväksi seuraamuksista niiden tilanteitten varalta joissa henkilö valintamenettelyaikana antaa viranomaiselle tietoisesti puutteellisia tai virheellisiä tietoja taikka salaa asian joka kuuluu selvitettäviin asioihin esimerkiksi turvallisuusselvityksessä saadun selvityksen mukaan asia ratkaistaan näissä tilanteissa virkamiesoikeudellisten säännösten nojalla jolloin seuraamuksena voi olla esimerkiksi virkasuhteen purkaminen koeaikana tai irtisanominen valiokunta pitää välttämättömänä että ehdotettujen muutosten vaikutuksia seurataan ja arvioidaan erityisesti siitä näkökulmasta onko puutteellisten tai väärien tietojen antamisen seuraamukset tarpeen säätää nykyistä tarkemmin tämä esitys vaikuttaa myös totta kai toimivaltaisten viranomaisten resursseihin muun muassa lain toimeenpano tulee lisäämään suojelupoliisin työmäärää arviolta noin viisitoista viiva seitsemäntoista henkilötyövuotta ja kustannuksia noin yhdeksälläsadallatuhannella eurolla selvitysmenettelyn kohteiden määrästä riippuen ja on myös että resurssi ja kustannuslisäys on pysyvä

arvoisa puhemies

ulkomaansidonnaisuuksiin liittyviä turvallisuuskysymyksiä tarkastellaan yleisemmin on välttämätöntä suojata keskeiset kansalliset edut mahdollisimman kattavasti näitä etuja ei voida henkilöstöturvallisuuden näkökulmasta riittävän tehokkaasti suojata muutoin kuin selvittämällä ja ottamalla huomioon tiettyihin virkoihin nimitettävänä olevien henkilöiden turvallisuusriskejä aiheuttavat ulkomaansidonnaisuudet ulkomaansidonnaisuuksista johtuvat riskit selvitetään ja arvioidaan ehdotuksen mukaan osana turvallisuusselvityslaissa säädettyä menettelyä ehdotettu sääntely mahdollistaa keskeisten kansallisten etujen suojaamisen myös silloin kun nimitettävä henkilö on vain suomen kansalainen tai kansallisen edun kannalta merkityksellistä tehtävää hoidetaan yksityisessä yrityksessä valtion virkamieslain seitsemännen pykälän ensimmäisessä momentissa säädetään niistä viroista joihin voidaan nimittää vain suomen kansalainen mainitun säännöksen luettelo kattaa laajasti muun muassa ylimmät valtionhallinnon virat sekä puolustushallinnon poliisihallinnon rajavartiolaitoksen tullin ja oikeuslaitoksen virat suomen kansalainen voidaan jatkossakin nimittää näihin virkoihin vaikka hänellä on myös jonkin muun valtion kansalaisuus luetteloa suomen kansalaisuutta edellyttävistä viroista ehdotetaan täsmennettäväksi ja osin laajennettavaksi kansalaisuusvaatimus laajennetaan koskemaan virkoja joita hoitava saa salassa pidettäviä ja turvallisuusluokiteltavia tietoja joiden oikeudeton käyttö luovuttaminen ja muu käsittely voi vaarantaa keskeisiä yleisiä etuja luetteloon myös sellaisia tehtävään määräykseen perustuvia tehtäviä joita siinä ei nykyisin ole muutokset laajentavat jonkin verran säännöksen soveltamisalaa muutoksen jälkeen suomen kansalaisuutta edellytetään noin kahdessakymmenessäkolmessatuhannessaviidessäsadassa virassa tai tehtävässä nykytilaan verrattuna uusia virkoja ja tehtäviä on noin valtion virkamiesten kokonaismäärä oli vuoden kaksituhattakuusitoista lopussa noin kuusikymmentäseitsemäntuhatta arvoisa rouva puhemies pidän esitystä kokonaisuutena erittäin hyvänä

esityksellä joustavoitetaan

väestönsuojan rakentamiseen kuuluvat kerrosneliöt eivät kuluta kokonaisrakennusoikeutta tämä hallituksen esitys antaa mahdollisuuden rakentaa samalle kaavatontille siis enemmän asuntoneliöitä tai muuta hyötytilaa kuin aiemmin omasta mielestäni tämä on erittäin hyvä uudistus ja mahdollistaa myös kaupunkialueilla nykyisin sellaisilla kaava alueilla joilla on rakentamattomia tontteja myöskin niiden tonttien rakentamisen asuinkäyttöön koska ne ovat monta kertaa olleet sellaisia kaavoja että ei ole ollut järkevää lähteä rakentamaan siihen mahdollistaa nyt myöskin niiden käytön sitten toinen asia mikä tässä hallituksen esityksessä on hyvää on se että myöskin parannetaan sitä tilannetta että jos rakentaa huoneistojen välisiä seiniä yli kaksisataa millimetriä paksuja seiniä niin sekään yli kaksikymmentä senttiä ylittävä osuus ei käytä rakennusoikeutta vaan se voidaan käyttää hyödyksi tämä on myöskin ääneneristyksen kannalta hyvä asia sitten yksi asia mikä tässä on myöskin on se että radiosignaalien kuuluvuuteen halutaan puuttua se on vaikea asia se on myöskin operaattoreille vaikea asia mutta se on myöskin rakentajille vaikea

arvoisa puhemies edustaja kopra kiinnitti tärkeään asiaan huomiota tämä asia oli todellakin sekä liikenne ja viestintävaliokunnassa että myöskin ympäristövaliokunnassa voimakkaasti esillä ja siitä keskusteltiin hyvinkin paljon nythän on se tilanne tällä hetkellä että teleyrityksillä on omat tietoyhteiskuntakaareen perustuvat palvelujen laatu ja peittovaatimuksia koskevat velvoitteensa matkaviestintäverkkojen toimivuuteen liittyen siellä sanotaan kohtuullisessa määrin myös sisätiloissa ja ympäristövaliokunnan saaman selvityksen mukaan teleyritykset eivät kuitenkaan pysty täyttämään tätä omaa rooliaan mikäli rakennusten rakentajat valitsevat sellaisia rakennusteknisiä ratkaisuja jotka eivät läpäise matkaviestinverkkojen signaaleja tätä kustannusvaikutusta mikä lopun perin kylläkin kaatuu aina sinne asujan piikkiin se on tosiasia

ei voi kenellekään yksin sälyttää vaan kaikkien teleoperaattoreiden rakennusten suunnittelijoiden rakennuksen rakentajien ja kaikkien tulee yhteistyössä myöskin selvittää näitä asioita hyvissä ajoin ja viedä siten asioita eteenpäin omasta mielestäni tähän asiaan tulee kiinnittää huomiota tämä asia ei ratkea tällä hallituksen esityksellä mutta tähän on kiinnitetty myöskin huomiota ja itse niin kuin jo omassa puheenvuorossani äsken sanoin toivon ja uskon että tähän myöskin jatkossa kiinnitetään huomiota entistä enemmän tärkeään asiaan todellakin ikäihmiset käyttävät kaikennäköisiä turvarannekkeita ja muita laitteita yhä voimakkaammassa määrin ja on myöskin se lähtökohta että ihmiset haluavat asua omassa kotonaan yhä kauemmin joten tämä asia on todella tärkeä ottaa huomioon

puhemies tämä esitetty tupakkaveron asteittainen korotus on perusteiltaan hyvä ja sellaisenaan varsin kannatettava se jatkaa aiempaa johdonmukaista tupakkaveron korotuslinjaa jota me olemme noudattaneet ja toteuttaneet koko tämän vaalikauden alun alun ajan tupakkaveron nostamisella on ensinnäkin myönteinen vaikutus valtion budjettiin veron tuotto on kasvanut hyvin tasaisesti vuosien myötä ja lähestyy jo miljardin euron rajaa tupakkaveron korotukset ovat siis vähentäneet valtion budjettivajetta varsin varsin merkittävästi jo tämänkin vaalikauden alun aikana tupakkaveron korotusten on myös havaittu vähentävän tupakointia mikä on kansanterveyden kannalta tietenkin myönteinen seikka tässä valtiovarainvaliokunnan kuitenkin todettu että pelkästään toteutetut ja suunnitteilla olevat veronkorotukset eivät riitä tupakoinnin nopeaan vähenemiseen ja harvenemiseen kansantaloudellisesti tupakka on hyvin vaarallinen myrkky ja kuten tässä mietinnössä todetaan tupakoinnin vähentämiseen tarvitaan myös vieroituksen keinoja ja miksei tietenkin ennaltaehkäisyäkin se on hyvä aloittaa jo koulusta arvoisa puhemies näistä mainituista seikoista huolimatta esitys tupakkaveron korottamisesta itsessään on varsin kannatettava esitys silti muitakin toimia tupakoinnin vähentämiseksi kaivataan myös jatkossa

arvoisa puhemies myös tämä esitys yle veron määräytymisperusteiden muuttamisesta on kannatettava varsinkin siltä osin että lähes neljäsataatuhatta pienituloista kansalaista vapautuu esityksen myötä yle verosta yle veron maksamiseen velvoittava tuloraja nousee esityksen myötä eläkeläisillä neljääntoistatuhanteen euroon ja palkansaajilla neljääntoistatuhanteenseitsemäänsataanviiteenkymmeneen euroon tältä osin parlamentaarisen työryhmän alkukesällä saavuttama kompromissi vastaa perussuomalaisten jo vaaliohjelmassaan asettamaa tavoitetta jonka mukaan kaikkein pienituloisimmat kansalaiset vapautetaan yle verosta arvoisa puhemies hieman kritiikkiä lienee silti syytä esittää siitä seikasta että samassa yhteydessä yle veron maksimimäärä nousee sadastaneljästäkymmenestäkolmesta eurosta kahdellakymmenellä eurolla ylöspäin tämän maksimiveron joutuu jatkossa maksamaan noin kahdenkymmenentuhannen euron vuosituloilla mitä voidaan mielestäni pitää varsin matalana tulorajana ongelma johtuu tältä osin tietysti hyvin pitkälti siitä että ylen rahoitusta ei ole päädytty leikkaamaan tällä vaalikaudella kuin indeksijäädytysten verran tämä on mielestäni erikoista tilanteessa jossa koko muu yhteiskunta on joutunut varsin tiukkoihin säästötalkoisiin perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissaan esittämä viidenkymmenen miljoonan euron leikkaus ylen rahoitukseen toisi muutoksen tähän tilanteeseen ja tekisi samalla ylen ja kaupallisen median toimintaympäristöistä aiempaa tasapuolisempia tämä aihe nousee varmasti esille myös huomisessa keskustelussa kun opposition vaihtoehtobudjetit esitellään täällä